päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään tuonne ministeriaitioon

pyydän sitten niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäinen kysymys edustaja harakka
arvoisa puhemies suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on yhdessä me suomalaiset olemme selviytyneet suuristakin vaikeuksista yhdessä yhteistyöllä tinkimällä omista eduistamme yhteisen edun puolesta se on itsenäisen suomen suurin vahvuus mutta se edellyttää luottamusta luottamusta siihen että kaikki osallistuvat voimiensa mukaan meillä päättäjillä on suurin vastuu oikeudenmukaisuudesta arvoisa varapääministeri olette sanonut että köyhiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata miksi siis olemme tilanteessa jossa heikennätte pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa samalla kun seitsemäntuhatta euroa kuussa ansaitsevat hyötyvät eniten veronalennuksista jossa heikennätte työttömyyskorvauksia ja leikkaatte lapsilisiä mutta alennatte miljoonaperintöjen verotusta arvoisa varapääministeri uskon sanojenne vilpittömyyteen

aloitetaan eläkeläisistä ja pienituloisista eläkeläisistä tämä hallitus on tehnyt kaksi erillistä päätöstä takuueläkkeen nostamisesta viime hallituksessa jossa teidän puolueenne oli mukana te puhuitte takuueläkkeen nostamisesta neljään nostaneet takuueläkettä arvoisa rouva puhemies sitten mitä tulee verotukseen tämä hallitus tekee pienituloisille aika suuret verohelpotukset sen johdosta että saatiin yhdessä ay liikkeen työnantajien kanssa kilpailukykysopimus se on erittäin huomattava verohelpotus joka sieltä tulee ja tämä verohelpotus tulee myös niille pienituloisille jotka eivät maksa veroa siihen on noin kolmekymmentä miljoonaa varattu ja valtiovarainministeriössä etsitään vielä mallia kuinka se pystytään toteuttamaan

on selvää että työllisyys on tässä tilanteessa kaikkein tärkeintä juuri siksi vahinko että hallituksen oma lainsäädännön arviointineuvosto katsoi että hallituksen veroratkaisut eivät tue työllisyyttä hallitus on päättänyt niin sanotusta yrittäjävähennyksestä joka lahjoittaa kaikkein suurituloisimmille apteekkareille yksityislääkäreille ja asianajajille jopa kymmeniätuhansia euroja joka vuosi hallitus on myös päättänyt lahja ja perintöveron alennuksesta joka lahjoittaa miljoonaperintöjen saajille jopa kymmeniätuhansia euroja joka vuosi harvoin ovat näin harvat saaneet näin paljon viime viikolla pääministeri tunnusti pettymyksensä että suurituloiset eivät ole vastanneet toivomukseenne eivätkä osallistuneet vapaaehtoisesti näihin talkoisiin arkkipiispa kari mäkinen pyysi hallitukselta oikeudenmukaisempaa verotusta arvoisa pääministerin sijainen voitteko vastata tähän yhteisvastuuvetoomukseen ja muuttaa vielä näitä päätöksiä niin että enää ette lisää kansalaisten eriarvoisuutta
arvoisa rouva puhemies koko suomalainen hyvinvointi on riippuvainen siitä paraneeko meillä työllisyys ja lähteekö talouskasvu liikkeelle tästä on orastavia merkkejä tämän hallituksen tarkoituksena on luoda merkittävästi puitteita jotta työpaikkoja saadaan lisää vaikka en halua penkoa historiaa niin viime hallituksen aikana taisi tulla noin satatuhatta uutta työtöntä lisää ei ole ihan yksinkertainen asia saada sitä mitätöityä lyhyessä ajassa mitä tulee sitten verotukseen niin käsitykseni mukaan ei ole kovinkaan kauaa siitä kun nykyiset oppositiopuolueet antoivat jättimäiset yhteisöverohelpotukset jotka olivat satoja miljoonia euroja

arvoisa rouva puhemies kaikkein köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaa on laaja työllisyys se että mahdollisimman moni voi olla työelämässä se että mahdollisimman moni nyt työttömänä oleva pääsee töihin siksi hallituksen keskeinen tavoite on nostaa työllisyysastetta ja me käytämme sen eteen lukuisia keinoja niistä tämä veroratkaisu on yksi josta edustaja harakka kysyi sen veroratkaisun keskeinen elementti on työn verotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa se on myöskin saanut laajasti ekonomistien hyväksyntää tämä perusajatus siitä että me teemme etupainoisesti etupainoisesti elvyttävää politiikkaa koska kotimarkkina on nyt se missä meillä se orastava kasvu on me tuemme tätä kasvua kaikille kaikkiin tuloluokkiin kohdistuvalla tasaisella veronkevennyksellä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta haluan korostaa sitä että hallitus jo aikaisemmilla päätöksillään on keventänyt työtulovähennystä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa joka kohdistuu pieni ja keskituloisille

puhemies hallitus on päättänyt leikata jopa lapsilisistä näiden leikkausten vaikutus tulee kertaantumaan lähivuosina kun hallitus on päättänyt purkaa myös lapsilisien indeksisidonnaisuuden kun lasketaan yhteen kaikki hallituksen tekemät pienituloisiin perheisiin kohdistuvat leikkaukset niin voidaan todeta että vanhempien taloudelliseen asemaan perustuva lasten eriarvoisuus kasvaa ja syvenee pääministeri sipilä totesi viime kaudella ettei lapsilisiin voi tehdä enää leikkauksia koska pitää ottaa opiksi viime laman virheistä ja ministeri soini totesitte ettei pienituloisilta voi enää leikata nyt te kuitenkin leikkaatte milloin aiotte tehdä hallituksen lupaaman lapsiperheisiin kohdistuvien säästöpäätösten kokonaisvaikutusten arvioinnin
arvoisa rouva puhemies tämä on tärkeä teema ja minä hyvin iloinen että voin ilmoittaa edustaja mäkisalo ropposelle sen että tämä hallitus laski pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja ja mikäli en ihan väärin muista niin se taisi pöytään tulla erään puolueen toimesta tämä hallitus myös perui päivähoitomaksujen korotukset mikä minun mielestäni oli järkevää politiikkaa ja sekin tuli arvoisa puhemies mielelläni vastaisin mutta tulee niin paljon kannustusta hyvän vastauksen johdosta että koetan koetan tässä mennä eteenpäin lapsiperheiden ja lasten elämässä on meidän tulevaisuus ja joka tapauksessa tämä hallitus tekee parhaansa siinä että sellaiset puitteet säilyvät jotta meidän lapsilla on turvallinen koulutie riittävät sosiaalipalvelut ja muukin hyvinvointi

puhemies mitä tulee näiden budjettivaikutusten arviointiin niin haluan ensin sanoa sdpn edustajille jotka kysyivät asiaa ja tämä on noussut muutenkin esille että kaikki ne työvälineet ovat edelleen käytössä budjetin laadinnan pohjana mitkä olivat viime hallituksessakin jossa te te olitte mukana olen varmistanut että näihin käytäntöihin ei ole tullut muutoksia eli laajasti arvioidaan tulonjakovaikutuksia samalla periaatteella kuin ennenkin sen lisäksi meillä on käynnissä valtiovarainministeriössä tärkeä työ jossa nimenomaan näitä lapsiperhevaikutuksia arvioidaan ja kehitetään sitä prosessia miten miten siihen päästään kunnolla kiinni tänään viimeksi olemme keskustelleet tästä ministeriössä ja toivon että siinä edetään ripeää vauhtia ja mitä yleisesti tulee lapsiperheiden asemaan pidän erinomaisen hyvänä sitä linjausta että pienituloisten lapsiperheiden

alennettiin ja sitten keskituloisista eteenpäin niitä ei korotettu erittäin hyvä päätös

haluaisin kuitenkin muistuttaa arvoisa varapääministeri siitä että tässä maassa on edelleenkin noin miljoona köyhää ihmistä joilta ei voi ei saa eikä pidä leikata yhtään mitään te vetoatte siihen että olette tuoneet takuueläkkeen ja siihen että olette tuomassa perustulon kumpikin summa joka näissä on jättää ihmisen köyhyysrajan alapuolelle mikä mikä tässä on se tarkoitus miksi te ette voi myöntää sitä että nämäkin kasvattavat tuloeroja nämä tuovat eriarvoisuutta leikkaukset mitä tämä hallitus on tehnyt vievät köyhiltä antavat rikkaille tämä ei ole kuin rodin hood joka ottaa rikkailta ja antaa köyhille vaan kyllä tämä menee aivan toiseen suuntaan köyhät ovat maksumiehinä tässä kuinka kauan te luulette että köyhillä on varaa antaa rikkaille ja siirtää rikkaiden taskuihin

rouva puhemies se mitä edustaja tolppanen sanoo köyhien tilanteesta on totta ja meidän täytyy yhdessä tehdä kaikkemme sen eteen että sitä voidaan lieventää ja kaikista paras köyhyyden lieventäjä on hyvä työllisyys se on kaikista paras tässä ja mitä sitten tulee toimeentulotukeen se on viety kelaan myöskin takuueläke on on noussut toisin kuin teidän nykyisin edustamanne puolueen viime kaudella kuitenkin tämä hallitus ottaa köyhyyden vakavasti ja myöntää että tässä on paljon työtä ja nämä asiat eivät ole hyvin mutta ainoa millä tähän saadaan tulosta on se että päästään työllisyydessä ja talouskasvussa parempaan ja kyllä täytyy ajatella kun te puhutte köyhistä ja ja lapsista valtionvelkaa kauanko me keski ikäiset miehet ja naiset otamme miljarditolkulla velkaa ja siirrämme omat ongelmamme tuleville sukupolville

arvoisa puhemies on ehkä ihan hyvä käydä ensin tämä eläkeläisasia läpi näiden indeksileikkausten myötä takuueläkkeen varassa olevien ihmisten ansiothan leikkaantuvat tämän kauden aikana se on fakta tämä on silmänkääntötemppu ja mitä sitten tulee arvoisa puhemies tähän erittäin ministeri soini otti esiin tähän lasten tulevaisuuteen niin valitettavasti on niin että kelan tutkimusblogin mukaan lasten köyhyys suomessa tulee ensi vuonna lisääntymään näiden hallituksen päätösten kautta mutta mitä tulee näihin veronkevennyksiin sanoitte että pienituloiset saavat suuret veronkevennykset katsotaanpas mitä se tarkoittaa tavallinen eläkkeensaaja saa kympin kokki saa parikymppiä mutta johtajat saavat kuukaudessa jopa yli satasen ja esimerkiksi suurempituloiset apteekkarit jopa kaksikymmentäviisituhatta euroa vuodessa ja samaan aikaan leikataan pienituloisilta kysyisin nyt hallitukselta mikä on teidän kokonaisarvionne toimenpiteistänne mitä vaikutuksia niillä on suomessa eriarvoisuuteen ja tuloeroihin

puhemies on hyvä asia että tämä käydään läpi lisäksi vielä pienituloisille myös eläkeläisille ja takuueläkeläisille ja monille muille yle vero poistuu kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta minun mielestäni se on hyvä asia veroja alennetaan arvoisat kollegat ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen jos veroja korottamalla kaikki asiat saadaan kuntoon niin verotuksenhan pitäisi olla sata prosenttia neljäsataaviisikymmentä miljoonaa edustaja heinäluoma ja muutkin on tehty työtulovähennystä se kohdistuu pieni ja keskituloisiin ihmisiin nämä ovat merkittäviä tekoja eivätkä pelkkiä puheita ja totta kai tämä työ jatkuu ei maailma eikä suomi ole valmis mutta sellaisia toimia joilla on lisätty oikeudenmukaisuutta tässä maassa

edelleen tähän kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiaan

joka kohdistetaan kaikkein

ei voida kohdistaa veronkevennystä koska pienimmissä tuloissa ei veroja makseta todella haetaan tällä hetkellä mallia ja sitä tehdään stmssä koska pitää löytää ne kaikkein vaikuttavimmat välineet joilla se kohdistuu todellakin niihin ihmisiin jotka kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ja joilla on pienimmät tulot mutta

arvoisa puhemies hallitus on leikannut pienituloisilta ja pienituloisten asiakasmaksuja on korotettu joten on todellakin väärä arvovalinta että veronkevennykset kohdistetaan niin että ne eivät hyödytä pienituloisia paremmin olisi pitänyt tehdä enemmän porrastusta työ on parasta sosiaaliturvaa ja olisi hyvä että kaikille olisi tarjolla työtä hallituksellahan on muistaakseni kärkihanke osatyökykyiset työelämässä onko tästä luvassa mitään toimenpiteitä mitään sellaista joka todella auttaa osatyökykyisiä kuten vammaisia henkilöitä ja pitkäaikaistyöttömiä pääsemään kiinni työelämään

arvoisa puhemies tämä on todellakin hallituksen hyvä kärkihanke joka on valmistelussa ja minä olen luottavainen että tämä hanke etenee varmasti siitä on ihan kohta myöskin antaa linjauksia haluaisin ilokseni myös ilmoittaa sen että tämä hanke on herättänyt myös ulkomailla kiinnostusta tämä on jotakin sellaista missä me suomalaiset olemme edelläkävijöitä ja varmaan palaamme tähän kysymykseen kun jotakin valmiimpaa on

arvoisa puhemies kokonaisuus ratkaisee ja kun lasketaan yhteen tiedossa olevat hallituksen ratkaisut kilpailukykysopimus veromuutokset leikkaukset tulos on tässä parhaan tulonsaajakymmenyksen tulot nousevat yli kahdeksansataa euroa vuodessa kahden alimman tulonsaajakymmenyksen tulot laskevat tässä on totuus onko tämä oikein arvoisa pääministerin sijainen ministeri soini oikeudenmukaisuus koskee myöskin eri tulonsaajaryhmien välistä oikeudenmukaisuutta hallitus on korostanut yhdenmukaisuutta palkansaajien ja eläkeläisten verotuksen osalta miten on perusteltua että niinkin matalilla eläketulotasoilla tai keskitulotasoilla tuhatviisisataa viiva kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa ensi vuonna veroaste on eläketulonsaajilla korkeampi kuin vastaavaa tuloa saavilla palkansaajilla onko tämä oikeudenmukaista

arvoisa rouva puhemies en ole aivan varma onko tämä eläkeratkaisu mistä te puhutte tämän hallituksen aikaansaannosta vai onko siinä onko siinä pelkästään vanhaakin pohjaa mukana tämä hallitus tietysti vastaa kaikesta siitä mitä se on tehnyt mutta sanon sanon vielä selvästi tämä hallitus on tehnyt merkittävät verohelpotukset tulonhankkimisvähennyksen osalta tämä hallitus on antanut kaikkiin tuloluokkiin se pitää kyllä paikkansa että kaikkiin tuloluokkiin mutta se oli lähinnä sitä mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin sen lisäksi hallitus teki niitä korjaavia toimenpiteitä joihin valtiovarainministeri orpo viittasi mutta edelleen kaikista selvin tapa päästä eteenpäin meillä eivät mitkään rahat tule riittämään jos meidän työllisyys ei parane ja talouskasvu ei lähde liikkeelle ja me ikävä kyllä olemme tässä suossa olleet pitkälti vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien ja niin kuin sanoin ei ole helppo tehtävä satatuhatta työtöntä tuli viime kaudella lisää meillä on kova urakka

arvoisa puhemies kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan kannalta on tärkeätä että kansalaisia kohdellaan samalla tavalla ja kun täällä todettiin että tämä yrittäjävähennys kohtelee kansalaisia eriarvoisesti edellinen hallitus niin kuin varapääministeri totesi toteutti toteutti noin tuhannen asianajajan ja noin kahdensadan korkeimman apteekkarin yhtiöveron alentamisen osalta heidän ratkaisunsa sen tähden yhdenvertaisuuden nimissä kun virheitä tehdään virheitä pitää korjata mutta varsinainen kysymys arvoisa varapääministeri tulottomien ja pienten eläkeläisten

ja sen verkon jolla kansalaisia kohdellaan kun heidän omat siipensä eivät kanna kannalta on päätetty että tänne tuodaan tämä sosiaali ja terveydenhuollon integraatio kysyn nyt jotta kansalaiset saavat siihen vastauksen tuoko tämä hallitus sen kaltaisen esityksen jolla tulottomille ja

arvoisa rouva puhemies hyvin lyhyesti kyllä

kyllä tämän hallituksen politiikka lisää köyhyyttä kasvattaa tuloeroja heikentää ostovoimaa isolta osalta kansakuntaa eriarvoistaa sanalla sanoen arvoisa varapääministeri teidän hallituksenne toiminta on ottaa kymmenen euroa pois ja antaa yksi euro tilalle ja juhlia juhlia sitten täällä salissa sitä ei ole ihme että olette tätä kolmenkymmenen miljoonan euron kohdennusratkaisua nyt piilotelleet täällä budjettia on käsitelty jo pitkän aikaa eikä ole tietoa vaikutuksista tämän kolmenkymmenen miljoonan osalta miksi te piilottelette tätä ratkaisua tehän olette jo useita useita viikkoja tienneet sen että tämmöinen lopputulos hallituksen politiikalla tulee olemaan kysyn mitä esimerkiksi kokki tulee saamaan tästä rahasta kohdistuuko tämä kolmenkymmenen miljoonan euron raha sosiaaliturvan piirissä eläviin

tämä asia tutkitaan ja varmistetaan niin että tämä kolmekymmentä miljoonaa menee todella siihen osoitteeseen eli kaikista eniten vaikeuksissa oleville nyt etsitään se malli ja se tulee täydentävässä

arvoisa rouva puhemies vielä tähän eläkeläisten verokohteluun siinä on luultavasti nyt kyse juuri siitä että kun niistä pienimmistä tuloista ei makseta veroa niin siksi siellä se nyt tällä hetkellä on niin että

ei näy tämä tämä kaikille tuleva veronkevennys mutta juuri tähän ongelmaan haetaan sillä kolmellakymmenellä miljoonalla ratkaisua sitten jälleen kerran täytyy todeta se että kun me teimme kilpailukykysopimuksen jotta me saamme maahan työtä jotta saamme kilpailukykyä teimme sen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja se sopimus laski suurituloisten verotusta ja hallitus on korjannut omilla toimillaan sen kohdistamalla oman veronkevennysvaransa pieni ja keskituloisille

rouva puhemies hiljattain uutisoitiin oecd raportista jonka mukaan yli viidennes parikymppisistä miehistä on työn ja koulutuksen ulkopuolella kuluneen vuosikymmenen aikana näiden nuorten osuus on kasvanut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä nuorten naisten vastaavat luvut ovat alhaisemmat mutta yhteenlaskettunakin tilanne on suomessa oecdn keskiarvoa heikompi olemme päätyneet samaan joukkoon pahoissa talousvaikeuksissa painineiden eu maiden kanssa hallitus on vähentänyt nuorisotakuun ja nuorisotyön rahoitusta myös koulutusleikkaukset pahentavat osaltaan asiaa satsaukset esimerkiksi nuorille tai palveluja tarjoaviin ohjaamoihin ovat toki hyviä mutta mielestäni riittämättömiä kysynkin arvoisa puhemies miten hallitus aikoo vastata tähän yhteiseen haasteeseemme siltä osaltaan että yksikään nuori ei jäisi tyhjän päälle
arvoisa puhemies erittäin tärkeä aihe ja suuri huoli nuorista jotka jäävät kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle siitä syystä meillä on tällä hetkellä käynnissä erittäin monia toimenpiteitä joilla pyritään tähän asiaan vaikuttamaan edellisellä hallituskaudella oli vilpitöntä yritystä tehtiin nuorisotakuuta mutta sen tulokset eivät valitettavasti olleet kovin lupaavia nimittäin nuorisotyöttömyys ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä nyt tarvitaan parempia ja tehokkaampia lääkkeitä ja sitten toisaalta tarvitsee turvata sitä toimintaa joka tuottaa hyviä tuloksia esimerkiksi etsivä nuorisotyö tavoitti viime vuonna yhdeksäntoistatuhatta nuorta jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet tätä toimintaa jatkamme ja se rahoitus turvattiin budjettiriihessä samoin kuin työpajatoiminnan rahoitus ohjaamo toimintaa joka on yhden luukun palvelua nuorille valtakunnallistetaan lisäksi olemme tekemässä ammatillisen koulutuksen reformia missä kiinnitetään aivan erityistä huomiota läpäisyn parantamiseen elikkä siihen että koulutus ei jäisi kesken mikä on ihan keskeinen ongelma

arvoisa rouva puhemies kiitos opetusministeri sanni grahn laasoselle vastauksesta ammatillisesta koulutuksesta ollaan reformista huolimatta leikkaamassa kuitenkin noin satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammatillinen koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista saattaa nuoriamme kohti työelämää ja pärjäämistä ammatilliset oppilaitokset ovat tunnetusti jo säästäneet seinistään ja hallinnosta nyt uhkana ovat lisäsäästöt opetuksesta henkilöstöstä ja tärkeistä syrjäytymistä ehkäisevistä lisäpalveluista lisää koulupudokkuutta ja opintojen keskeytyksiä ammatillisella koulutuksella on todella erityisen tärkeä tehtävä erityisesti nuorten miesten osallisuuden lisäämisessä sisäänottomäärien väheneminen puolestaan johtaa kasvavaan kilpailuun paikoista jolloin juuri ne seiskan pojat putoavat helpoiten kysynkin hallitukselta miten varmistatte sen että ammatillisessa koulutuksessa voidaan toteuttaa jatkossa osallisuutta lisääviä syrjäytymisen vastaisia toimia leikkauksista huolimatta

meille kaikille on tärkeä edelliseltä hallitukselta jäi perinnöksi ammatillisen koulutuksen säästöjä ja tämä hallitus joutuu nyt toteuttamaan ne mutta me teemme sen rakenteellisen uudistuksen kautta pitäen aivan todella tiukasti kiinni siitä koulutustakuusta eli jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle turvataan toisen asteen koulutuspaikka joko lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta sitten meillä on myöskin tietysti nuoria joilla on

tai päihteisiin liittyviä ongelmia joiden vuoksi he eivät voi opiskella siitä syystä viime kauden nuorisotakuuseen on lisätty myöskin mielenterveyspalvelujen elementtejä joista ministeri rehula varmasti voi jossain kohdassa kertoa enemmän mutta sitten ammatillisen koulutuksen reformissa se keskeinen ajatus on siinä että rakennetaan joustavia polkuja joissa pystytään entistä paremmin palvelemaan yksilöllisiä osaamistarpeita eli vähän ottamaan huomioon sitä minkälainen sen

vuotiaista pojista on työn tai koulutuksen ulkopuolella on todella huolestuttavaa moni heistä on myös vailla toisen asteen tutkintoa ja silloin ennuste työmarkkinoilla on todella huono heidän jotka eivät saa edes toisen asteen tutkintoa läpäistyä mahdollisuutensa työllistyä ja pysyä yhteiskunnassa osallisena ovat heikot läpi elämän ja sitten tulee syrjäytymisongelmia näihin nuoriin panostaminen on aina kannattavaa näitä nuoria jotka jäävät nyt koulutuksen tai työn ulkopuolelle on koko ajan kasvava määrä ja silloin haluan kysyä vielä koko hallitukselta myös valtiovarainministeriltä ja pääministerin sijaiselta miten samaan aikaan voidaan leikata koulutuksesta näin paljon ja heikentää nuorisotakuun toimintaa koska sieltäkin on leikattu nämä paikot näihin yksittäisiin työpajarahoituksiin eivät riitä jos kokonaistilanne on se että nuorten ulkopuolelle jääminen lisääntyy erityisesti nuorten poikien ja se on myös alueellinen ongelma mitä te aiotte koko hallituksena tehdä tälle eikä vain jättää sitä opetusministerin paikkoratkaisujen

puhemies haluan korjata käsityksen ettei synny väärää käsitystä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus turvattiin budjettiriihessä eli se jatkuu samoin sitten panostamme nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkumiseen eli siihen että juuri niille nuorille joilta on jäänyt koulutus eri syistä kesken tai käymättä kokonaan voidaan tarjota niitä paikkoja siinä

ja osallisiksi meidän yhteiskuntaan eli näihin asioihin kiinnitetään erittäin paljon huomiota siinä ammatillisen koulutuksen reformissa on on nyt tärkeä onnistumisen paikka siinä että tätä keskeyttämistä voidaan vähentää koska se ongelma on nimenomaan siinä että että kaikki nuoret saavat sen koulutuspaikan mutta se jää hyvin monilta toisella asteella kesken siihen kiinnitetään huomiota muun muassa kehittämällä sitä rahoitusmallia kannustavammaksi jotta oppilaitosten kannattaa erityisesti panostaa nuorten tukemiseen ja sitten lisätään työpaikkaoppimista

arvoisa rouva puhemies tärkeä keskustelu tärkeästä aiheesta minulla aloittaa tämä viikko vierailemalla lahdessa tutustumassa nimenomaan tämmöiseen ohjaamo toimintaan ja heidän konseptiinsa minun mielestäni siellä on malli josta kannattaa ottaa esimerkkiä muuallekin maahan ja tätä ollaan viemässä eli he ovat tunnistaneet nämä ongelmat ja lähteneet yhdessä tekemään näitä ratkaisuja siellä ovat yritykset mukana siellä

tämä nuorten miesten koulupudokkaiden iso iso kasvava ja siitä pitää meidän kaikkien kantaa huolta monesti siinä vaiheessa kun he tulevat sinne toiselle asteelle voi olla jopa niin että heillä on onneton lukutaito laskutaito heidät on vain päästetty siihen ja se on karhunpalvelus näille ihmisille pitää myös pystyä vaatimaan tämä lähtee kotoa kotoa tämä lähtee koulusta mutta nämä hyvät mallit ja tämmöisen toiminnan jakaminen ympäri suomea tässä on yksi hyvä vastaus

arvoisa puhemies tässä on kysymys noin kolmestakymmenestäviidestätuhannesta nuoresta miehestä jotka ovat elämänsä parhaimmassa iässä kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaita tämä luku on dramaattinen eikä se vika ole yksin nykyisen hallituksen

esimerkiksi tämä nuorten aikuisten osaamisohjelma jossa ilman tutkintoa

nyt suorittamassa tutkintoa mitä tekee hallitus on dramaattisesti laskemassa näitä määrärahoja ja ja se on minusta aivan väärää politiikkaa nyt pitää siis täsmäohjauksella saada joista suurin osa on jättänyt koulunsa kesken

asiaan nyt en laita ministeri

näkökulma kumpi tässä nyt oli se kohde nuori ihminen vai minä molemmat varmasti hyvä niin

kun kuuntelisitte edustaja gustafsson niin pystyisi vastaamaan paremmin tämä teidän kysymyksenne tai se mitä te jatkokysyitte vihreitten kysymykseen on sellainen että olemme samaa mieltä minä jaan tämän huolen teidän kanssanne ja omalta osaltani teen parhaani ja näitä on monia muita tämä on varmasti hyvä mitä sanoitte oppisopimuskoulutus on erittäin tärkeä tunnen aika paljon itsekin tämän ikäisiä nuoria miehiä se lukeminen ei aina maistu mutta työ saattaisi maistua mutta olen siitä teidän kanssanne samaa mieltä että jatkossa jos sinulla ei ole sitä todistusta sinä et välttämättä sitä työpaikkaa saa

arvoisa rouva puhemies onhan se niin että tämähän on dramaattinen luku kuten edustaja gustafsson sanoi ja meidän täytyy ottaa tämä erittäin vakavasti ja niin me otammekin jos joka viides nuori mies syrjäytyy peruskoulun jälkeen joka on pakko ottaa vakavasti hallitus vastasi tähän osaltaan niin että tähän nuorten aikuisten koulutukseen lisättiin viidentoista päälle kymmenen miljoonaa kehykseen tai sen kehyksen päälle eli siihen lisättiin nyt määrärahoja sen lisäksi ministeri grahn laasonen tekee ihailtavaa työtä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa etsiessään kaikin keinoin resursseja ja kohdentaen niitä juuri niihin kaikkein kipeimpiin kohtiin mutta tämä on asia jossa on selvää että tämä on hallituksessa otettu vakavasti ja me me etsimme laajalla rintamalla tähän ongelmaan keinoja ja apuja
arvoisa rouva puhemies tämä syrjäytymiskehitys nuorten keskuudessa on ikävä kyllä jatkunut jo useita vaalikausia nimittäin meillähän on yli

viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiasta nuorta joilla ei ole toisen asteen koulutusta lainkaan ja siinä mielessä on erittäin tervetullut tämä ammattikoulureformi olisin ministeriltä kysynyt sitä millä tavalla te meinaatte saada nuoret jaksamaan istua siellä koulussa koska monet nuorethan eivät jaksa kahta tai kolmea vuotta käydä sitä tutkintoa läpi siinä mielessä että se on heille liian pitkä aika eikä se välttämättä oppimisympäristönä ole kaikkein paras toisekseen myöskin tätä nuorisotakuuta uudistetaan koska viime vaalikautena se ei oikein tuottanut tuloksia mitä odotuksia teillä siinä mielessä ministerinä on teidän näkökannaltanne siinä että nuorisotakuutyöryhmä tekisi siellä nimittäin näistä asioista me parhaillaan keskustelemme

puhemies se on todellinen hyvä huomio että moni peruskoulun jälkeen erityisesti täällä on näitä poikia mistä on puhuttu mutta ihan yhtä lailla tyttöjä enemmän päästä tekemään käsillä työelämässä oikeasti niitä töitä ja ja kokee että haluaisi jo päästä siitä ikään kuin koulumaisesta oppimisesta enemmän tämmöiseen käytännön tekemiseen tämä pitää ottaa ihan vakavasti esimerkiksi keski euroopassa on hyviä kokemuksia siitä että että niissä maissa joissa on paljon tällaista työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on matalampi nuorisotyöttömyys ja ja pystytään rakentamaan tiiviimmät yhteydet työelämään jo silloin opiskeluvaiheessa tästä syystä rakennamme tämän ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä laajempaa työssäoppimisen mallia muun muassa oppisopimuskoulutuksen rinnalle kuitenkin ottaen huomioon sen että me emme voi kouluttaa liian kapea alaisesti vaan vaan pitää olla myös sellaisia valmiuksia joilla pärjää sitten muuttuvassa työelämässä että voi oppia aina uusiin ammatteihin jos se oma katoaa alta työuran aikana

puhemies ammatillisen koulutuksen reformin ja säästöjen kohdalla on se kummallisuus että ensin viedään rahat ja sitten oletetaan että pystytään tekemään tuo reformi lainsäädännön mukainen uudelleenjärjestäytyminen ja tämä vääränlainen järjestys aiheuttaa sen että on hyvin mahdollista että tehdään sellaisia harkitsemattomia ja nopeita säästötoimenpiteitä tulevana vuonna ja se saattaa myöskin aluepoliittisesti vaikuttaa niin että toimipisteitä laitetaan alas kun pitää nopeasti yrittää löytää niitä säästökohteita tälläkin hetkellä esimerkiksi itä ja pohjois suomessa alle kuusitoista vuotiaitten toisen asteen koulutuspaikkaan oleva välimatka on pisimpiä suomessa ja on pelättävissä että siellä laitetaan näitten säästöjen takia toimipisteitä alas onko mitenkään mahdollista vielä harkita sitä että odotettaisiin niin kauan että lainsäädäntö saadaan paikoilleen ennen kuin näitä säästöjä lähdetään viemään eteenpäin jotta tämmöistä harkitsematonta aluepoliittista vaikutusta ei tulisi

säästöjen aikataulu on todella haaste ja se on tunnistettu mutta siihen on vastattu myöskin niin että tätä ammatillisen koulutuksen reformia on tehty erittäin hyvässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän kanssa ja tavoitteena on saada lokakuun aikana ammatillisen koulutuksen reformi tämä suuri lainsäädäntöuudistus lausuntokierroksille jolloin koulutuksen järjestäjillä on hyvin aikaa valmistautua ja ja he tietävät jo mitä tulossa on sitten kaksituhattakahdeksantoista alusta ja pystyvät sitten jo ensi vuonna sitä omaa toimintaansa sopeuttamaan sen uuden rahoitusmallin ja sen uuden toimintalainsäädännön pohjalta

seuraava kysymys edustaja modig
arvoisa rouva puhemies eilen me kuulimme uutisen siitä että taas yksi merkittävässä asemassa oleva kokoomusvaikuttaja siirtyy yksityisen monikansallisen terveydenhuollon yrityksen palvelukseen kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja siirtyy liiketoiminnan kehityspäälliköksi eli kauppaamaan yksityisiä yksityisiä palveluita julkiselle sektorille samaan aikaan kokoomus on kääntänyt koko sote uudistuksen suuntaa ja siitä yhden suomen suurimmista yksityistämishankkeista työpaikkoja saa toki vaihtaa mutta kun yhtenä päivänä valmistelee suuria lakimuutoksia ja on keskeisellä paikalla tekemässä sote uudistusta ja seuraavana päivänä saa merkittävän pestin lakimuutoksen suurelta hyötyjältä herää väistämättä kysymys siitä olisiko tarpeellista että vastaavissa tilanteissa voitaisiin asettaa määräaikainen kilpailukielto

se on täysin selvä asia mutta minun ymmärtääkseni niin ministerit kuin tärkeimmät avustajat ovat tehneet sitoumuksen eivät tee minulla ei ole kompetenssia mennä arvioimaan yksityisen henkilön työpaikan vaihtoa mutta yleisellä tasolla edustaja modig pitää olla pelisäännöt joilla pystytään varmistamaan myöskin että kermankuorintaa ei tapahdu en tässä lähde yksityiskohtiin kuka on mennyt mihinkin ja kuka ei vaan meillä täytyy olla selkeät pelisäännöt jonka tietää hallituksessa tai mitä tahansa sisäpiiritietoa olkoon kysymys sitten taloudesta osakkeista myynneistä saa käyttää väärin ja jos sitä käyttää

arvoisa rouva puhemies minusta on tietenkin päivänselvää että tämä herättää keskustelua ja hyvä että

mitä tähän itse kysymykseen tulee niin hallitushan on antanut karenssilainsäädäntöesityksen eduskunnalle se on käsittelyssä täällä ja sen tarkoituksena on nimenomaan tällaisiin tapauksiin saada pelisäännöt selväksi on jo aikaisemmin havaittu että näille pelisääntöjen selkeyttämisille on selkeää tarvetta täytyy kuitenkin sanoa se että välttämättä tämä karenssilainsäädäntökään ei ratkaise kaikkia ongelmia esimerkiksi ihan ajatuksena jos me asetamme valtiolta yksityisen sektorin palvelukseen lähteneelle karenssin niin hänelle pitäisi sitten maksaa palkkaa siitä että hän on sen väliajan kotona tämäkään ei ole aivan yksiselitteistä mutta joka tapauksessa tämä pitää arvioida käydä selkeästi läpi me tarvitsemme näihin asioihin selkeät pelisäännöt mitä tulee sote uudistukseen niin kaikki tiedot mitä soteen liittyy ovat julkisia ei ole sellaista salatiedettä mitä mitä ehkä joidenkin mielestä tässä nähdään mutta kaiken kaikkiaan minusta on

asiantuntijakuulemiset käynnissä ja varmaan mietintökin pian valmistuu se on minusta tärkeää että näin tehdään koska meillähän on ollut vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien erilaista suositusta tämän osalta ja kaksituhattaneljätoista eettinen neuvottelukunta esitti että tällainen tulisi myös lainsäädäntöön siksi ollaan tässä liikkeellä ja kuten tässä ministeri orpo sanoi niin se tarkoittaa uusissa virkasuhteissa sitä että jos tehdään tällainen karenssisopimus niin samalla myös työnantaja sitoutuu siihen että maksetaan sen vuoden ajalta vuosi on se maksimikarenssiaika myös palkka ministereitten osalta totean sen että silloin kun tämän hallituksen ministerit aloittivat niin me annoimme vapaaehtoisen sitoumuksen siitä että jos tiedämme että olemme siirtymässä toisiin tehtäviin ministerikauden aikana tai välittömästi sen jälkeen niin siitä pitää antaa ilmoitus pääministerille

pitää vahvistaa julkisia palveluita ja taata palveluiden integraatio nyt kokoomus on on ajanut laajan valinnanvapauden mallin joka muuttaa koko uudistuksen luonnetta aivan täysin on todennäköistä että jos tämä uudistus toteutuu nykyisen hallituksen suunnitelmien mukaan isot monikansalliset terveysalan toimijat tulevat ostamaan pienet mahdollisesti kotimaiset toimijat ulos markkinoilta ja kuten tiedämme useat näistä monikansallisista terveysjäteistä eivät kovin mielellään maksa veroja suomeen haluaisin kysyä siksi teiltä valtiovarainministeri orpo miten sote uudistuksessa varmistatte sen että meidän sosiaali ja terveyspalveluihin laitettavat verorahat eivät päädy näiden monikansallisten veroja välttelevien yritysten voittoihin miten varmistatte sen että sairaiden ihmisten maksamat asiakasmaksut ja koko muu verovaroin

sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisen tarkoitus on se että me saamme verorahat riittämään niin että meillä on mahdollisimman hyvät palvelut jokaiselle suomalaiselle hoitoon pääsee silloin kun sitä tarvitsee tämä on aivan oleellinen lähtökohta yhtä tärkeä lähtökohta on se että veronmaksajien euroista pidetään huolta me emme tietenkään tee sellaista järjestelmää jossa joku pääsisi kuppaamaan meidän rahojamme ja me tulemme pitämään siitä siitä valmistelussa huolen uskon että vastuuministeri rehula voi kertoa tästä lisää ja sehän että käytetään tähän valinnanvapautta on upea asia ihminen saa itse mistä palvelunsa hakee sitten toinen hyödynnetään markkinoita huom julkinen sektori hyödyntää markkinoita ei päinvastoin markkinat eivät hyödynnä julkista sektoria eivät tule viemään veronmaksajien rahoja

valinnanvapautta me kaikki kannatamme mutta sosiaali ja terveysuudistuksessa jota te nyt ajatte ei ole kysymys ihmisten tavallisten suomalaisten valinnanvapaudesta vaan tässä on kysymys siitä että annetaan vapaus suurille monikansallisille veroparatiiseista käsin toimiville yrityksille valita maksavatko ne veroja meidän yhteisistä rahoistamme

arvoisa rouva puhemies edustaja arhinmäki tiedän erittäin hyvin että tätä ratkaisua viime kaudella yritettiin miksi se ei toteutunut teimme yhdessä sellaisen ratkaisun joka ei läpäissyt perustuslakitestiä sen takia se epäonnistui ei ollut kysymys siitä ettei meillä ollut halua tehdä sitä ei vain semmoisena voinut toteuttaa ja tässä maassa pitää noudattaa lakeja nyt teemme uuden yrityksen ja voin sanoa että en varmasti aja sellaista lakia eikä tämä hallitus aivan niin kuin ministeri orpo sanoi meidän ainoa tavoitteemme on se että me niukemmilla määrärahoilla joihin meillä paine on pystymme hoitamaan ihmiset sairauden perusteella emme lompakon perusteella se on tämän hallituksen

arvoisa puhemies kuntaliitto arvioi varsin kriittisesti lausuntokierroksella olevaa sote ja maakuntauudistuksen lakipakettia hyvin merkille pantavaa on että kuntaliiton hallitus yksimielisesti huom yksimielisesti on sillä kannalla että myös uudessa maakuntamallissa kunnilla tulee olla oikeus omistaa ja perustaa valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita tuottavia yhtiöitä kysyn nyt arvoisilta ministereiltä miten kuntaliiton yksimielinen kanta että kunnilla pitäisi myös vastaisuudessa olla oikeus tuottaa palveluita vaikuttaa koko uudistuksen valmisteluun muuttuuko nyt linja
puhemies tämän valmistelun joka on nyt vaiheessa tilanteessa jossa lakikokonaisuus on lausuntokierroksella yksi keskeinen tavoite on ollut avoimuus välihuutoja tuli aiempien puheenvuorojen aikana siitä keitä on pidetty syrjässä ja ketkä ovat olleet mukana kaikki se aineisto joka valmisteluun liittyy on ollut ja on avointa toisekseen mitä tulee kuntaliiton lausuntoon niin niin kuntaliitolle kuin oppositiollekin sellaisia terveisiä että edellinen eduskunta edellisen eduskunnan perustuslakivaliokunta ohjeisti ja evästi mikä on tukena tälle tämänhetkiselle valmistelulle siitä mikä voi olla kunnan rooli jatkossa arvoisa

on kaksikin tuoretta korkeimman hallinto oikeuden ratkaisua jotka ovat merkinneet sitä että useassa tilanteessa tällainen aggressiivinen verosuunnittelu katsotaan lain kieltämäksi veronkierroksi

niitä investointeja joita suomeen halutaan mielestäni tämä kertoo siitä toisin kuin oppositio antoi ymmärtää että suomessa puututaan aggressiiviseen verosuunnitteluun ja se on hyvä niin jos jotkin yritykset liian paljon kiinnittävät huomiota verotuksen välttämiseen niin he varmasti joutuvat siitä vähintään julkisesti vastaamaan ja se on sellainen seikka jonka asiakkaat jotka saavat jatkossa valita itse terveyspalvelujensa tuottajan voivat ja joka heidän ehkä tuleekin ottaa huomioon valintoja tehdessään

lausuntokierroksella olevassa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaissa on kriteerit sille mitkä edellytykset pitää täyttää jotta voi tulla palvelutuotannon piiriin julkisin varoin rahoitettujen palvelujen piiriin toisekseen lausuntokierroksella olevassa säädöskokonaisuudessa on perustuslain sadannestakahdennestakymmenennestäneljännestä pykälästä johtuen se että niiltä toimijoilta jotka käyttävät julkista valtaa ja julkisia rahoja tullaan edellyttämään sitä että niin päätöksenteko kuin eurojen käyttökin on avointa julkisuusperiaatteiden mukaisesti me olemme valmistelemassa lainsäädäntöä ja toivon mukaan eduskunta aikanaan hyväksyy senkaltaisen lainsäädännön että nämä opposition sinänsä retorisesti hienosti esitetyt lauseet olisivat aiheettomia

arvoisa puhemies on hienoa että ministeri rehulalla riittää uskoa ei voi muuta kuin toivottaa onnea ja menestystä etenkin tilaaja tuottaja mallille joka ei pienemmässäkään mittakaavassa ole muilla aloilla välttämättä toiminut mutta kun nämä kahdeksantoista sote aluetta nyt on valittu ja puhumme täällä myös verotuksesta jonka edustaja zyskowicz hyvin nosti esille niin edelleen palaan näihin kokoomuksen työpaikanvaihtoviikkoihin ja siihen mitä attendon mehiläisen ja terveystalon sisällä ja ulkona tapahtuu on hyvä että uutta lainsäädäntöä valmistellaan mutta kysyisin vielä sitä totta kai työntekijöillä pitää olla oikeus vaihtaa työpaikkaa se on selvää millä aikataululla ja miten te aiotte tuoda tätä uutta lainsäädäntöä eduskuntaan ja millä tavalla se puuttuu näihin asioihin

sanoin vissiin hetki sitten epäselvästi se on täällä käsiteltävänä se annettiin tänne touko kesäkuun vaihteessa ja on hallintovaliokunnassa minun käsitykseni mukaan asiantuntijakuulemiset ovat hyvässä vauhdissa ja siitä tehdään mietintö erittäin pian eli päätämme siitä varmaan tässä yhteisesti parin viikon päästä täällä isossa salissa samalla haluan tässä todeta sen että tämä ei ole kyllä ihan ainoa tapa joka tämän nyt ratkaisee mutta on hyvä asia että laitetaan lakiin säädökset tämä nostattaa kysymyksen myös tietysti sinne kuntapuolelle ja myös maakuntauudistuksen osalle ja me olemme linjanneet sillä tavalla hallituksen reformiministerityöryhmässä että me haluamme viedä myös sinne kuntapuolelle ja myös maakuntalakiin nämä samat säädökset että ne ovat samalla tavalla analogiset ja yhdenvertaiset sitten kun ollaan täällä julkisella puolella työssä

puhemies joo meillä on tosiaan hallintovaliokunnan käsittelyssä tämä uusi lainsäädäntö koskien näitten virkamiesten karenssia

mielestäni nämä viime päivien loikkaukset julkiselta puolelta yksityisen palvelukseen osoittavat kyllä että tarve tarkemmalle sääntelylle on mutta tässä uudessa sääntelyssä on myös monia isoja kysymyksiä kuten se että mikäli esimerkiksi joku keskitason virkamies siirtyy yksityisiin tehtäviin tai siirtyy siis pois siitä omasta virastaan siirtyy vaikkapa itse toiminimellä tekemään konsulttitöitä oli sitten toimeksiantoja tai ei niin hän saisi sitten kotiin kannettuna vuoden palkan

hallituksen esitys kuuluu minun valmisteluvastuulleni ja totean että on todellakin näin että se karenssiaika voi olla korkeintaan yhden vuoden ja siltä ajalta jos tällainen karenssi laitetaan tehdään karenssisopimus tämän uuden virkasuhteisen henkilön kanssa ja täytyy maksaa se palkka sellaisenaan mutta sitten tämä olisi ollut mahdollista jo nyt meillä on todellakin ollut vuodesta kaksituhattaseitsemän saakka jo suositukset olemassa ja minun käsitykseni mukaan tätä ei ei ole kovinkaan käytetty tämä varmaan juuri tästä syystä johtuen että sitä ei haluta myöskään turhaan käyttää

on vaitiolovelvollisuus sitä tullaan varmaankin käyttämään paljon enemmän mutta taloudelliset

arvoisa puhemies palaan vielä tähän alkuperäiseen kysymykseen tässä varapääministeri soini ja valtiovarainministeri orpo molemmat linjasivat että pitää olla pelisääntöjä mutta ongelma nythän on juuri se että näitä pelisääntöjä ei ole ja sote uudistus etenee kovaa vauhtia tähän yksityistämisen suuntaan on juuri tullut uutisia siitä että tämä karenssilainsäädäntöesitys saattaa viivästyä ja haluan kysyä millä aikataululla sitä nyt tuodaan eduskuntaan käsittelyyn ja miksi tällaista lainsäädäntöä ei olla ulottamassa kunnallisiin viranhaltijoihin arvoisa puhemies varapääministeri soini kyllä se niin on että tämä kokoomuksen ajama valinnanvapausjärjestelmä on muuttanut tämän sote uudistuksen luonnetta täysin valinnanvapauden yhtenä tavoitteenahan on kasvattaa näiden yksityisten palveluntuottajien asemaa suhteessa siihen mikä se on aikaisemmin ollut ja tätä tehdään julkisella rahalla julkinen rahahan on se mikä potilaiden mukana jatkossa kanavoituu näiden monikansallisten terveysyritysten taskuihin

kolmannen kerran tämä karenssilainsäädäntö on täällä eduskunnan käsiteltävänä hallintovaliokunnassa tämä ei ole viivästymässä yhtään minnekään se on täällä käsiteltävänä ja ja me parin viikon päästä sen yhdessä tässä salissa toivottavasti hyväksymme

ehdimme ottaa vielä

rouva puhemies syntyvyys on maassamme niin matalalla tasolla että eikö olisi korkea aika todella panostaa perhe ja väestöpolitiikkaan ja kannustaa perheitä suurempaan lapsilukuun nyt hallitus toimii juuri päinvastoin leikkaa jatkuvasti lapsiperheiltä kysyisinkin ministeri rehulalta onko hallituksella joitakin salaisia suunnitelmia lisätä syntyvyyttä vai onko väestörakenteen vinouma ajateltu hoitaa ainoastaan maahanmuuton avulla unohtiko hallitus budjettia tehdessään kokonaan sen tosiasian että ilman syntyvyyden reilua kasvua

ei ole mitään salaisia suunnitelmia ei lisäpöytäkirjoja eikä kabinettipäätöksiä toisekseen eiköhän parasta perhepolitiikkaa ole se että ennakoitavuus elämän kaikkein ruuhkaisimpina vuosina voisi parantua tässä haetaan sitä että saataisiin ne talouden perustat kuntoon saataisiin ihmisille varmistettua työpaikkoja nähtäisiin se suomen tulevaisuus sellaisena että epävarmuustekijät olisivat mahdollisimman vähissä se on se iso kuva johon tässä ollaan menossa mitä perhepolitiikkaan yritetään osana sote uudistusta ja osana sitä ihan tavanomaistakin valmistelutyötä jota ministeriössä on huolehtia siitä että lapsi ja perhepalvelujen sisältöjä saataisiin vietyä tämän vuosikymmenen mukaiselle tasolle paljon puhutut hyvät käytännöt monistettua koko maahan ja niin edelleen

arvoisa puhemies tänään meillä on lähetekeskustelussa kansalaisaloite äitiyslaiksi äitiyslain lisäksi tämä aloite vaikuttaisi kuuteen muuhun lakiin kuten hedelmöityshoidoista elatusavusta

lapsen

arvoisa herra puhemies minä haluaisin muistuttaa että meiltä edellytetään täällä arvokasta ja vakaata käytöstä jokaiselta edustajalta riippumatta siitä mitä mieltä me olemme ja täytyy sanoa että minun on todella vaikea kuunnella perheitä ja äitiyttä niin halventavia puheenvuoroja kuin mitä tässä ensimmäinen puhuja ja minun täytyy sanoa kaikille näille äideille ja näille lapsille jotka tätä lähetystä seuraavat että sivistyneessä yhteiskunnassa teidän ei pitäisi joutua tällaista puhetta kuuntelemaan te olette ihan yhtä arvokkaita te olette ihan yhtä oikeita perheitä kuin mikä tahansa muu perhe arvoisa puhemies suomessa syntyy lähes joka toinen päivä lapsi jonka toista vanhempaa meidän lainsäädäntö ei tunnusta tämä tarkoittaa sitä että jos lapsen äiti kuolee synnytyksessä ja perhettä kohtaa tällainen tragedia lapsi jolla on rakastava vanhempi olemassa on lain silmissä orpo tai jos vauvan vanhemmat eroavat raskauden loppuvaiheessa tai syntymän jälkeen lapsi menettää oikeuden toiseen vanhempaan tällä vanhemmalla ei ole oikeutta tavata lastaan mutta myöskään mitään velvollisuutta vastata lapsen elatuksesta ja tämä ei ole lapsen etu arvoisa puhemies nykyinen hedelmöityshoitolaki ei mahdollista hoidon saamista parina ja sen takia niistä syntyvät lapset jäävät ilman lain suojaa suojaa äidin on aina käytävä läpi adoptioprosessi lapsen syntymän jälkeen ja tämä prosessi voi kestää kuukausia jopa vuoden ja koko tämän ajan tämän lapsen asema oikeuden edessä on epäselvä ja epävarma se että me voisimme tunnustaa toisen äidin vanhemmuuden jo neuvolassa turvaisi tämän lapsen oikeuden perhe elämään ihan alusta asti niin kuin on muillakin perheillä tämä säästäisi myös kuntien adoptioneuvojien ja käräjäoikeuksien aikaa ja voimavaroja tämä on ongelma joka olisi todella helposti korjattavissa ja sen ongelman korjaaminen ei ole keneltäkään pois ei keneltäkään oikeusministeriössä on valmisteltu jo viime hallituskaudella äitiyslaki joka olisi tämän asian korjannut me olemme lakivaliokunnassa itse asiassa tällä kaudella käsitelleet tätä asiaa ja sen laajan asiantuntijakuulemisen pohjalta jonka valiokunta kävi enemmistön kanta oli täysin selvä hedelmöityshoitolakia on korjattava nykytilanne ei turvaa lasten yhdenvertaisuutta eikä ole lapsen ja edustaja niikolle tiedoksi että juuri tästä syystä lasten yhdenvertaisuuden ja lasten edun takia tätä aloitetta puolustavat suomen lastensuojelun asiantuntijat niin lastensuojelun keskusliitto pelastakaa lapset ry mannerheimin lastensuojeluliitto kuin suomen unicef

tuoneet tätä lakiesitystä siinä vaiheessa kun muitakin sateenkaariperheitä koskevia lakeja korjattiin mutta minä haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä jotka ovat tehneet mahdolliseksi sen että meillä on nyt mahdollisuus korjata tämä asia arvoisa puhemies minun on itseni aina ollut todella vaikea ymmärtää sitä minkä takia toisen perheen rakkaus olisi keneltäkään muulta pois minkä takia meillä täällä on niin suuri tarve vähätellä toisen perheen arvoa minkä takia me haluaisimme kieltää joidenkin perheiden olemassaolon nämä ovat ihan oikeita perheitä nämä ovat ihan oikeita lapsia nämä ovat ihan oikeita lapsiaan rakastavia äitejä he riitelevät he sopivat he ja he huolehtivat toisistaan ihan kuten me kaikki muutkin perheissämme he ovat olemassa eivätkä nämä perheet nämä äidit nämä lapset lakkaa olemasta olemassa sen takia että he eivät sovi kaikkien edustajien perhemuottiin sen takia meidän tehtävämme tässä talossa on turvata jokaisen lapsen yhdenvertainen kohtelu ja sen takia minun on todella helppo lämpimästi kannattaa tämän kansalaisaloitteen hyväksymistä kiitos
myönnän vielä puheenvuorot seuraaville edustajille tanus siren ja modig sen jälkeen mennään debattiin

arvoisa puhemies kansalaisaloite hyvä mahdollisuus kansalaisten tehdä aloitteita ja saada asioita eteenpäin kyseinen kansalaisaloite sisältää kuitenkin paitsi esityksen kokonaiseksi äitiyslaiksi myös kuusi muuta lakia isoine muutoksineen tämä on kuin iso keräilyerä ministeriöön käyttämättä jääneistä mietinnöistä tällainen ei liene ollut tarkoitus kun kansalaisaloitemahdollisuus avattiin seitsemän lakia valtavan suuria asioita yhteen kansalaisaloitteeseen yhden eduskunnan napinpainalluksen taakse tällainen ei ole millään muotoa kannatettavaa

on isältä niin lapsen kuin isän mahdollisuuksien ja täytyy säilyä lapset eivät ole aikuisten eivät myöskään naisten toiveiden tai haaveiden pelinappuloita lapsilla on ihmisoikeudet ja niitä tämä aloite ei valitettavasti kunnioita äitiyslaki aloitteen tekstiä lainaten tätä lakia sovelletaan äitiyden toteamiseen ja vahvistamiseen sekä äitiyden kumoamiseen elikkä äitiyskin voitaisiin kumota tässä jo heti alkuun on unohtunut määritellä se tärkein eli äitiys mikä on äiti ja mitä on äitiys aloitetta lukiessa käy hyvin pian ilmi että aloitteen takana olevat eivät ole lainkaan ymmärtäneet näitä ydinasioita tai sitten pyrkivät muuttamaan tyystin niiden merkitystä äiti elämän ihme alkaa ja porautuu kohdun seinään tulee osaksi äidin verenkiertoa aineenvaihduntaa liikkeitä tuntemuksia ja tunteita yhteistä tiivistä vuorovaikutteista elämää yhdeksän kuukauden ajan se on valtava myllerrys jossa äidin ja lapsen yhteys on jotakin aivan ainutlaatuista sitä voisi kuvailla hyvin pitkään mutta vasta kun sen on itse kokenut siitä voi jotakin ymmärtää tosin tässä maailmassa osa äideistä kaasuttaa raskausajan työkiireissä uraputkessa ilman että siinä vaiheessa ymmärtää jakson ainutkertaisuutta kaikki äidit ovat naisia mutta kaikki naiset eivät ole äitejä äidiksi tuleminen muuttaa naista valtaosalla tärkeysjärjestys muuttuu arvot kirkastuvat ja kun hän joka kohdussa on ollut osa minua syntyy niin se vuorovaikutus lapsen viattomuus ja pyyteetön rakkaus koskettaa äitiä usein hyvin syvältä antaa aivan uutta merkitystä ja uutta suuntaa äidin elämälle tässä tullaankin yhteen merkittävään syyhyn miksi miksi niidenkin kansanedustajien jotka ovat aiemmin puoltaneet aloitetta ei missään nimessä pitäisi hyväksyä esimerkiksi aloitteen ehdottamaa ennen lapsen syntymää tapahtuvaa toisen naisen vanhemmaksi tunnustamista

omasta mielestään on kaunis ajatus perheestä siis kahdesta naisesta joista toinen tulee äidiksi ja elämä jatkuisi auvoisena niin realiteetti on usein aivan toisenlainen lapsen syntymä muuttaa perhettä se muuttaa jokaista parisuhdetta ja monessa parisuhteessa se on myös kriisi perheessä jossa lapsen isä ja äiti ovat odottaneet yhteistä lasta isän voi aivan erityisellä tavalla sitoa perheeseen tunne ja tietoisuus siitä että käsillä oleva vauva on osa minua ja myös ymmärrys siitä että lapsi tarvitsee myös isän läheisyyttä kosketusta ja hoivaa hyvään kasvuun ja kehitykseen

muuttaa naista ja se vääjäämättä muuttaa myös parisuhdetta julkisuudessa vähemmän puhutaan mutta tosiasia on että monilla lesbosuhteeseen menevillä menevillä on lapsuudessa tai nuoruudessa syvälle tunteisiin tai kehoon vaikuttavia kokemuksia laiminlyöntejä tai hyväksikäyttöä

myös syvältä voi hoitaa ainakin osittain myös sisäisiä traumoja ja laiminlyöntejä ja sen vuoksi parisuhteen toisen osapuolen merkitys voi muuttua hyvinkin paljon varsinkin jos perustalla on alun alkaenkin ollut traumoihin tai laiminlyönteihin laiminlyönteihin lievityksen etsiminen lesbosuhteita hajoaa ei olisi kenenkään etujen mukaista ei lapsen äidiksi tulleen kumppanin että yhteisestä sopimuksesta hedelmöityshoitoon lähtemisen perusteella tämä kumppani vahvistettaisiin toiseksi vanhemmaksi adoptio myös sisäinen adoptio toimii edelleen lapsen oikeudellista asemaa määrittelevänä varsin hyvin jos lapsen oikeudellista asemaa lapsen elatusvelvollisuutta ajatellen mietitään niin siinä voisi ajatella että yhteisestä päätöksestä hedelmöityshoitoon lähteneen naisparin toinen osapuoli yhteisestä päätöksestä ja äidin niin toivoessa merkittäisiin jo ennen syntymää toiseksi huoltajaksi elatusvelvolliseksi

monet järjestöt myös aloitteen takana olevat ovat toistaneet että ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta kyllä myöskään äidin

tai äidin parisuhteen muodosta riippumatta jokaisella lapsella myös tämän lasten oikeuksien sopimuksen mukaan on lähtökohtaisesti oikeus paitsi äitiin myös isään en millään muotoa voi kannattaa tätä kansalaisaloitetta enkä näe että kukaan joka todella kunnioittaa lasten oikeuksia ja pyrkii edistämään niin lasten kuin äitien ja isienkin oikeuksia ja pyrkii edistämään myös erilaisten perheiden hyvinvointia voisi kannattaa tätä ehdotettua esityspakettia sanottakoon että itse olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta alalla ja kaikenlaisia nuoria tyttöjä naisia kaikenlaisia perhemuotoja kohdanneena pyrkinyt huolehtimaan tyttöjen naisten seksuaaliterveydestä heidän hedelmällisyydestään ja pyrkinyt auttamaan lasten saamisessa heitä niitä pariskuntia perheitä joilla lapsi on toiveissa ja nähnyt monien perheiden myllerryksen kun raskaus alkaa ja synnytys tulee ja niin edelleen sanottakoon että eilen istuin useamman tunnin viidenkymmenenkolmen sivun kanssa ja levittelin niitä sohvalle ja minun oli vaikea päästä tästä lakipakettiehdotuksesta selvyyteen niin paljon epäselvyyksiä niin paljon kyseenalaistamista niin paljon sellaista mitä ei suomalaisessa demokraattisen yhteiskunnan lainsäädännössä pitäisi olla täytyy löytyä selkeämpiä keinoja turvata kaikkien hyvinvointi ja myös oikeudet ja niin kuin useaan kertaan olen sanonut

en millään muotoa voi kannattaa tätä kansalaisaloitetta

arvoisa puhemies

tässä aloitteessa on juurikin kysymys lapsen oikeuksista lapsen oikeusturvasta lapsen oikeudesta vanhempiinsa nykyäänkin naisparin lapsi saa oikeuden molempiin vanhempiinsa mutta se edellyttää pitkällisen monivaiheisen sisäisen adoption prosessin

siitä että turvataan naisparin lapselle kaksi vanhempaa heti syntymästä lähtien ykn lapsen oikeuksien mukaan lapsia ei todellakaan saa syrjiä vanhempien ominaisuuksien vuoksi eli vanhempien ominaisuudet kuten sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät saa vaarantaa lapsen oikeudellista asemaa

on vanhempina kaksi naista hedelmöityshoitojen tuloksena ei ole olemassa säädöksiä lapsen oikeudellisesta asemasta suhteessa ei biologiseen vanhempaansa tästä siis on kysymys mutta tuntuukin että nämä monet äitiyslakiin liittyvät vastustukset vastustukset kumpuavat enemmänkin ehkä ennakkoluuloista tai vähintäänkin vääristä oletuksista yksi tällainen vastalause johon on törmätty tämän äitiyslain osalta on suhde isyyteen ja äitiyslaki ei kyllä vie isyyttä yhtään keneltäkään se ei itse asiassa ole edes teoriassa mahdollista koska tämä laki koskisi ainoastaan naispareja jotka saavat lapsen hedelmöityshoidoilla tilanteessa jossa isää ei ylipäätänsä voida vahvistaa äitiyslaki ei siis vie keneltäkään oikeutta isyyteen tai isään itse asiassa äitiyslaissa on kysymys oikeastaan monessa mielessä aika teknisestäkin muutoksesta eikä tällä muutoksella ole minkäänlaista arjen merkitystä

suomalaisten elämää yhtään millään tavalla perheiden monimuotoisuus on jo tätä päivää erilaisia perheitä on jo ja lapsia syntyy erilaisiin perheisiin sen sijaan tämä muutos on tosi tärkeä niille perheille joita tämä koskee naisparit joutuvat tällä hetkellä käymään läpi aikaa vievän ja turhauttavan prosessin tämän perheen sisäisen adoption saamiseksi ja tämä koetaan ihan ymmärrettävästi epätasa arvoiseksi nöyryyttäväksi ja turhaksi kyseessä on kuitenkin pari joka on yhdessä toivonut ja odottanut yhteistä lasta huoli on myöskin liittyen tämän aloitteen sisältöön sekavuuteen kuten edellinen puhuja tässä mainitsi nimittäin tämä lakialoite on itse asiassa valmisteltu huolellisesti oikeusministeriössä virkamiesten toimesta taustalla on isyyslaki joka astui voimaan tämän vuoden alusta siinä säädetään lasten isyyden määräytymisestä viime kaudella valtioneuvostossa tätä asiaa käsiteltiin ja neljätoista ministeriä hyväksyi lausuman jossa todetaan että on tarve laatia säädökset siitä miten lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiin voidaan vahvistaa naisparien osalta samaan tapaan kuin isyyslaissa oikeusministeriön työryhmä valmisteli luonnoksen äitiyslaiksi vaalikauden lopussa sitten päätettiin että tämä asia ei ei etene mutta tämä äitiyslakialoite pohjaa tähän oikeusministeriön laatimaan esitysluonnokseen ja sen mukaiseen lainsäädäntöön

kaikille lapsille samat oikeudet vanhemmistaan riippumatta ja tätä ajatusta puoltavat kaikki suuret lapsi ja perhejärjestöt siis kaikki lapsi ja perhejärjestöt ovat tämän aloitteen takana äitiyslaki on erityisen tärkeä nimenomaan tästä lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta koska naisparille syntyvällä lapsella ei ole tällä hetkellä samanlaisia oikeuksia kuin muilla lapsilla oikeusturva toteutuu tällä hetkellä vasta tämän sisäisen adoption prosessin jälkeen ja se voi viedä monta kuukautta ihan äitiyslaki turvaa lapselle kaksi vanhempaa vahvistamalla äidin puolison roolin jo aikaisemmin tämä äitiyslaki selkeyttää nykyjärjestelmää ja se säästää myös yhteiskunnan varoja kun tämä kallis monivaiheinen työteliäs adoptioprosessi voidaan korvata vanhemmuuden tunnustamisella neuvolassa niin kuin esimerkiksi isien kohdalla tehdään

ei ole keneltäkään toiselta millään tavalla pois vaan ainoastaan puretaan tällaisia turhia kalliita raskaita välivaiheita

tämän äitiyden tunnustamisen edellytyksenä on parin yhteinen suostumus hedelmöityshoitoihin joissa on käytetty sellaisia luovutettuja sukusoluja joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi ei ole teoriassakaan mitään vaaraa siitä että tämä veisi isää millään tavalla keneltäkään vaan vaan kysymys on ihan muista asioista aloite vaikuttaisi rekisteröidyssä parisuhteessa olevien naisparien hedelmöityshoidolla alkunsa saaneen lapsen vanhemmuuden vahvistamismenettelyyn tämä aloite siis vaikuttaisi ainoastaan tähän asiaan rekisteröidyssä parisuhteessa olevan naisparin hedelmöityshoidon avulla saaman lapsen vanhemmuuden vahvistamismenettelyyn

arvoisa herra puhemies

tulla raskaaksi adoption kautta tullaan aivan samanlaiseksi aivan yhtä arvokkaaksi oikeaksi äidiksi sijaisperheen kautta voidaan tulla aivan samanlaiseksi yhtä arvokkaaksi oikeaksi äidiksi uusioperheet luovat uutta vanhemmuutta meidän tehtävämme ei ole ottaa kantaa siihen mimmoisia perheitä ihmisten pitää perustaa meidän tehtävämme on lainsäädännön keinoin varmistaa että kaikki lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa täällä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit hyvin hurskaasti puhuvat lapsen edusta ja myös tämän aloitteen kohdalla te näette että tämä ei ole lapsen etu no kaikki lastensuojelujärjestöt ovat kanssanne eri mieltä he ovat sitä mieltä että tämä on lapsen etu kovin selektiivisesti te sitä lasten etua puolustatte koska niin moni lapsi jää sen teidän ahtaan perhekuvanne ulkopuolelle toivoisin että olitte te naispareista ihan mitä mieltä tahansa niin kykenisitte tämän lain kohdalla miettimään sitä mikä on se lapsen etu ja kyllä kaksi rakastavaa vanhempaa on ehdottomasti lapsen etu arvoisa puhemies täytyy sanoa että kansalaisaloite on jälleen näyttänyt voimansa koska jo viime kaudella ministeriössä valmisteltiin tämä laki ja edellisen eduskunnan lakivaliokunnan enemmistökin oli sitä mieltä että tämä on epäkohta joka on korjattava jotta lasten yhdenvertaisuus toteutuu tältä hallitukselta kuten edelliseltä puuttui rohkeutta ja sydäntä tuoda lakiesitys eduskunnalle ja vaadittiin kansalaisaloite jotta eduskunta pääsee asiaa käsittelemään ja tämän epäkohdan korjaamaan nykyisellä lainsäädännöllä naisparien lapset ovat eriarvoisessa asemassa molempia vanhempia ei voida tunnustaa lapsen vanhemmiksi koska hedelmöityshoitolaki ei mahdollista että hoitoa saadaan pariskuntana vaikka lapsen hankinta on parin yhteinen tahto ja toive toisen äidin on on aina käytävä läpi adoptioprosessi lapsen syntymän jälkeen ja tämä johtaa siihen pöyristyttävään tilanteeseen jossa lapsella ei ole oikeutta toiseen tosiasialliseen vanhempaansa heti syntymästä adoptioprosessi voi viedä muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen silläkin uhalla että tämä on liian raskas esimerkki siinä traagisessa missä biologinen vanhempi kuolee syntymän jälkeen voi lapsi jäädä orvoksi vaikka hänellä olisi tosiasiallisesti toinen vanhempi joka häntä rakastaa ja joka on sitoutunut hänestä huolehtimaan se ei voi missään nimessä olla lapsen etu tämä koskee siis vain lapsia jotka ovat saaneet alkunsa hedelmöityshoitoklinikalla siten että siittiöiden luovuttaja on kieltänyt mahdollisuuden isyytensä vahvistamiseen se koskisi tilanteita joissa kaksi aikuista on yhdessä halunnut aloittaa hedelmöityshoidot saadakseen yhteisen lapsen

asemassa muiden vanhempien kanssa heti lapsen synnyttyä toinen äiti tulee aloitteen mukaisesti voida tunnustaa jo neuvolassa neuvolassa tällöin lapsen oikeudellinen asema on heti syntymästä selvä ja näin laki on ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen sillä se kieltää lapsen syrjinnän hänen vanhempiensa ominaisuuksien vuoksi

arvoisa puhemies pyysin tätä vastauspuheenvuoroa edustaja niikon puheenvuoron jälkeen hän muun muassa totesi että sateenkaariperheiden tilanteessa lapsi syntyisi sekamelskan keskelle kokonaisuudessaan on sanottava että tämä teidän puheenvuoronne jonka tuolta pöntöstä käytitte oli törkeä se oli hävytön ja se oli ala arvoinen te ette selkeästi tuon puheenvuoron perusteella näytä ymmärtävän mistä tässä äitiyslakipaketissa on kyse ettekä myöskään valitettavasti näytä ymmärtävän sitä että tässä yhteiskunnassa on ihmisiä jotka elävät sateenkaariperheissä ja kenties seuraavat tätä keskustelua tämä viesti minkä heille täältä välititte ja tämän voin sanoa myös sateenkaariperheessä itse kasvaneena oli se että nämä perheet nämä lapset ja nämä ihmiset ovat vähempiarvoisia kuin te itse tai se mitä mielestänne edustatte

tekstissäni sellaisen kuten tässä kansalaisaloitteessa sanotaan että äitiyden toteaminen ei edellytä sitä että lapsen synnyttänyt henkilö on sukupuoleltaan nainen eikö tämä ole sekamelska jos tämä laki muuttuu tällaiseksi en minä arvostellut mitään perherakenteita täällä täällä vääristelette näitä asioita ja minua hämmästyttää että kansanedustajat eivät pysty ilman tilittämistä puhumaan asioista asioina vaan että mennään aina henkilökohtaisuuksiin ja ruvetaan vääristelemään asioita

äidiksi tullaan lapsi synnyttämällä ei lakeja säätämällä se on taivaan tosiasia toki on sijaisäitejä minkä puheenvuorossanikin sanoin ja mainitsin että heitä tarvitaan jos lapsella ei ole aitoa äitiä olemassa olevaa alkuperäistä äitiä mutta emme me voi lakeja säätää sen takia että me haluamme kaksi joista joku voi olla jopa mies että tämän hulluuden pitäisi pikkuhiljaa alkaa loppua koska täällä ei järki enää tehoa mihinkään

arvoisa puhemies minua jotenkin häiritsee edustaja niikon puheenvuoroissa ja ehkä jollain tavalla tuli myös kristillisdemokraattien tanuksen puheenvuorossa sellainen olo että on olemassa joku käsitys siitä että heteroperheet olisivat automaattisesti parempia kasvuympäristöjä

olemme käyneet täällä hyvinkin kipeitä ja kuumia debatteja kun on puhuttu vaikka tasa arvoisesta avioliittolaista mutta tämä aloite on erittäin pientä ihmisryhmää koskeva aika juridinen keskustelu siitä mikä on jo totta että me vähän helpottaisimme sitä kuinka se totuus tapahtuu siinä eli meillä on nyt jo naispareja jotka voivat hankkia lapsia hedelmöityshoidon avulla ja nyt me vain helpottaisimme sitä tapaa miten tämä äitiys tässä yhteydessä voidaan tunnustaa minusta suomessa tehtiin erinomainen laki jossa isyyden tunnustamista helpotettiin viime hallituskaudella minusta se oli hyvä laki minusta myös tämä aloite on hyvin valmisteltu ja ja siksi kannatan sen etenemistä myös siksi että lapsi ja perhejärjestöjen näkemykseen luotan hyvin voimakkaasti

kansalaisaloite ei aiheuttaisi kovinkaan kiivasta keskustelua ihan riippumatta siitä mitä mieltä on ollut tasa arvoisesta avioliittolaista tässä laissa on kysymys lasten oikeuksista siitä että tämä on todellisuutta tänä päivänä suomessa meillä on perheitä joissa hedelmöityshoidon kautta

miten tässä muutamassa puheenvuorossa on jaettu ihmisiä vuohiin ja lampaisiin annettu kuva että on hyviä ja huonoja perheitä hyviä ja huonoja ihmisiä tässä on kysymys ainoastaan siitä että lapsilla on oikeus turvalliseen kotiin turvalliseen

edustaja sari tanus lääkäri määritteli salissa mikä ja miten mikä on äitiys ja miten se äitiys syntyy ja hän vastaa että äitiys syntyy synnytyksen ja raskauden kokemuksen kautta näin hän mitätöi kuten silvia modig sanoi adoptioäidit uusioperheiden äidit sijaisperheiden äidit minulle äitiys on muutakin kuin raskaus ja synnytys äitiys on sitoutuminen vanhemmuuteen äitiys on sen arjen jakamista lapsen kanssa minä toivoisin että tässä salissa ei mitätöitäisi niiden äitien oikeutta omaan kokemukseensa äitiydestä

oli kymmenen minuuttia että minulla on erittäin suuri kunnioitus adoptioäitejä kohtaan adoptiovanhempia kohtaan ne lapset jotka ovat menettäneet vanhempansa saavat kodin adoptioäidin ja ja toivottavasti sen adoptioisän myös samoin sijaisperheissä ja avoimessa adoptiossa äidit adoptioäidit tekevät erittäin erittäin arvokasta työtä tässä on kyse siitä että äiti joka on raskaana minä kuvasin nimenomaan tätä tilannetta että on pariskunta kaksi naista pari toinen on tulossa äidiksi sen raskauden kautta

on iso asia valtavan iso asia mitä tapahtuu kun nainen tulee raskaaksi ja synnyttää

puhemies olin maanantaina oulun kaupungissa puhumassa oulun kaupungin henkilöstölle kaksi tuntia tasa arvosta ja yhdenvertaisuudesta se oli hieno tilaisuus kun siellä esimerkiksi neuvolahenkilökunta hyvin avoimesti ja rohkeasti pohti sitä omaa kykyään kohdata erilaisia perheitä ja peilasi myös sitä mikä on ero henkilökohtaisella vakaumuksella ja sillä ammatillisella kyvyllä kohdata kaikki yhdenvertaisesti nyt kun kuuntelee tätä keskustelua niin tuntuu hämmentävältä että me täällä yhteiskunnan keskiössä vielä debatoimme jonkun perhe ikään kuin tunnustettava vai ei tai onko heillä mahdollisuuksia oikeuksiin vai ei vaan nimenomaan on kyse yhdenvertaisuudesta niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa todettu lopulta hyvin teknisestä lainsäädännöstä missä helpotetaan ja turvataan näiden jo olemassa olevien perheiden edellytyksiä tämä on oikeusministeriön valmistelema ja laajasti eri lapsi ja perhejärjestöjen tukema esitys täällä todettiin myöskin että aikuinen on lasta varten juuri sitä myöskin tällä lakiesityksellä pyritään vielä paremmin vahvistamaan

puheenjohtaja täällä on keskusteltu perhemuotista meillä on tällä hetkellä hyvin monenlaisia erilaisia perheitä meillä on moniavioisia perheitä vaikkei niitä avioliitoiksi kutsutakaan ja vaikka näitä moniavioisia perheitä missä on monta aikuista esimerkiksi yhdellä lapsella ei kutsuta avioliitoksi niin ei kukaan meistä ajattele että he ovat vähemmän arvokkaita ihmisiä tätä perustelua käytettiin koska haluttiin romuttaa avioliittokäsitys nykyisellään ja laajentaa sitä samaa sukupuolta oleville tämä argumentti ei tässäkään asiassa päde meidän ei pidä mitätöidä demokratiaa me saamme olla eri mieltä kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä minä koen että tämä on taas askel kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa ja tämän esityksen mukaan siis nainen joka on vaihtanut sukupuolensa mieheksi voisi olla äiti tämä on askel eteenpäin ja tiedän että lisää esityksiä mikäli tämä menee läpi on tulossa

lapsi tarvitsee kaksi rakastavaa vanhempaa mutta lapsella voi olla vain yksi äiti lapsen tulee voida luottaa siihen että äiti on äiti eikä sitä tarvitse selittää kenellekään mutta lapsi tarvitsee ja hänellä on oikeus myös toiseen vanhempaan äitiyttä ei voi tunnustaa se tulee lapsen syntymän myötä tai nykyisin jo hyväksi koettujen ja nähtyjen systeemien mukaan mitä meillä lainsäädännössä on tällä hetkellä olemassa ne ovat todellakin kaikki lapsen edun mukaisia tilanteita lapselle on tärkeää että äidin rinnalla on toinen henkilö se voi olla nainen se voi olla mies tärkeää on se että lapsella on monta rakastavaa henkilöä jotka katsovat että heillä on vastuu lapsesta mutta lapsella voi olla vain yksi äiti

kyselytunnilla kannettiin suurta huolta nuorten syrjäytymisestä ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumisesta ja muun muassa edustaja niikko käytti silloin puheenvuoroja nimenomaan tähän aiheeseen liittyen ja kun nyt reilua tuntia myöhemmin täällä

toistaa uudistus ei todellakaan ole keneltäkään pois mutta sillä olisi valtava vaikutus jonka elämää arkea ja ihmisoikeuksia tämä nykyinen lainsäädäntö loukkaa syvästi
arvoisa herra puhemies ensin edustaja huhtasaarelle haluan huomauttaa että sukupuolta ei vaihdeta se korjataan tämä on hyvin tärkeä ero toiseksi toiseksi minä haluaisin muistuttaa siitä että minä toivon sydämestäni että kun me käymme tätä keskustelua tässä kansakunnan ikkunassa me pitäisimme kiinni siitä vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä jota kansanedustajilta edellytetään sellainen puhe jossa kokonaisia ihmisryhmiä leimataan jossa tehdään karkeita yleistyksiä jossa puhutaan perhesekamelskasta silloin kun perhekäsitys ei vastaa omaa on kiusaajan puhetta ja minä toivon että sellaista meidän ei tässä salissa tarvitse käydä olen myös hieman hämmentynyt siitä miksi tämä luonteeltaan melko teknisluonteinen kysymys tuntuu herättävän näin voimakkaita kysymyksiä tätä aloitetta vastustavien ihmisten päässä enkä oikein voi vetää muita johtopäätöksiä kuin sen että löytyy poliittisia kantoja joiden perusteella vastustetaan kaikkia sukupuoli ja seksuaalivähemmistöihin ja heidän lapsiinsa liittyviä ihmisoikeuksien parannuksia jos tilaisuus tulee

puhemies minusta edustaja niikko käytti suoran puheen mitä hän tarkoitti jokaisella lainsäätäjällä on oikeus ja velvollisuus puhua sillä kielellä minkä tuntee omakseen ja minä myös näin puhun että minun perhekäsitykseni lähtee ja tulee lähtemään siitä että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto kun käsittelimme sukupuolineutraaleja avioliittoja kannattajat sanoivat että se ei ole keneltäkään pois meni vähän aikaa tuli aloite hedelmöityshoidoista naisten sanotaan että ei ole keneltäkään pois menee muutama vuosi niin täällä joku iloitsee täällä ipadia kun katson että ihanaa moniavioisuus tulee mutta jälleen me saamme kokea kuka sitten onkin täällä eduskunnassa että tulee kansalaisaloite moniavioisuudesta on sisäistä avioliittoa ryhmäavioliittoa perheen sisältä ja jälleen kannattajat sanovat että se ei ole keneltäkään pois minun perhekäsitykseni ei tämmöistä voi ymmärtää mutta kunnioitan

täällä on vielä muutama ensimmäistä kierrosta sitten otamme vielä puheenvuoroja lisää

herra puhemies aloite voidaan nähdä normien purkuna hyvin teknisenä asiana se karsii hallintoa säästää resursseja ei estä isyyden vahvistamista on huolellisesti valmisteltu ja johtaa erittäin käytännölliseen lakiin puhumme puhumme täällä nyt kuitenkin ihmisten elämästä ja ihmisten elämästä nimenomaan myös raskaimmilla hetkillä jos nykykäytännössä lapsen biologinen äiti kuolee tai pari eroaa eikä adoptiota toiseen äitiin vielä vahvistettu lapsella ei juridisesti ole vanhempaa vaikka käytännössä onkin adoptioprosessit voivat olla hyvin pitkiä ja kalliita henkisesti ne ovat aina hyvin raskaita laki takaisi juridisen suhteen syntyvälle lapselle vanhempiinsa heti syntymästä lähtien eikä raskasta adoptioprosessia tarvitsisi käydä läpi haluan elää inhimillisessä suomessa jossa lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa ja myös vanhemmilla on oikeus lapsiinsa tämä laki veisi suomea yhdenvertaisempaan suuntaan
arvoisa myös minä koin edustajien niikko ja tanus puheenvuorot hyvin oudoiksi ja suuria ihmisryhmiä ja lukemattomia perheitä halventaviksi olen itse aivan perinnemenetelmällä kahden lapsen äidiksi tullut ja myöhemmin olen päässyt kolmen lapsen mummuksi mutta en ollenkaan voi ymmärtää tätä edustaja niikon ajatusta että lasten oikeuksien tunnustaminen ja parantaminen tämän lakialoitteen mukaisella tavalla jotenkin halventaisi meitä biologisia äitejä aikoinaan kun toinen lapseni oli vauva luin psykologi rudolph schafferin kirjan äitiydestä ja nimenomaan äidin ja lapsen tunnesuhteesta ja kehityksestä ja siitä jäi mieleeni näkemys että äidin ei tarvitse olla nainen eikä hänen tarvitse olla yksi ihminen

arvoisa puhemies kuten tästäkin keskustelusta huomaa lapsen saaminen on vahvasti tunneasia mutta minä ajattelen tätä lakialoitetta ihan pelkästään juridisena ja yritän rationaalisesti ajatella niin että että me olemme tässä nyt karsimassa turhaa byrokratiaa eli se adoptioprosessi jäisi nyt kokonaan pois ja tämä tavoite että lapsen oikeudellinen asema on selkeä jo hyvin varhaisessa vaiheessa turvaa lapsen etua ja yhdenvertaisuutta ja kai me nyt tässä salissa haluamme ajatella

arvoisa herra puhemies täällä on nyt mainittu että sateenkaariperheet ovat sekamelska ja on puhuttu naisparien mahdollisista mielenterveysongelmista kyllä se nyt tosiasia on että täällä ei ole puhuttu kunnioittavasti kaikista niistä eri perhemalleista joita meillä on ollut olemassa vuosia ja jotka elävät arkeansa tuolla kuuntelevat tätä keskustelua toivon että te puheenvuoroissanne otatte huomioon sen ihmisen jota tämä koskee joka

niikko sanoi että lakeja säätämällä ei tehdä äitejä no ei niin äitejä syntyy rakkaudesta ja huolenpidosta ja tämä rakkaus ja huolenpito tällä lakialoitteella halutaan varmistaa jokaiselle lapselle myös heille jotka syntyvät kahden naisen perheeseen mutta myös minä näen tämän hyvin teknisenä ja juridisena ja olen hieman yllättynyt tästä keskustelun sävystä

vastauspuheenvuorot edustajille tanus saarikko huhtasaari ja arhinmäki ja

arvoisa herra puhemies on hämmentävää ja surullista että minun puheeni on koettu halventavina haluan selventää tässä että en halveksi ketään kunnioitan ja pyrin kunnioittamaan jokaista ihmistä ihmisenä riippumatta hänen suuntautumisestaan tämä lakiesitys ei ole tekninen tämä on paljon paljon muuta sanottakoon se että vaikka lakiesitys olisi valmisteltu huolella niin nimenomaan käytännössä nähdään jos se aiheuttaa monenlaista sekavuutta tässä yli kaksikymmentä vuotta näiden asioitten kanssa työtä tehneenä näen hyvin että tämä tuo sekavuutta on sanottu että tämä ei ole keneltäkään pois nimenomaan jos me ajattelemme niin kuin tässä on tullut useammassa puheenvuorossa esille että jos spermaa luovuttanut siinä vaiheessa laittaa ruksin paperiin että ei halua isyyttänsä vahvistettavan niin jos hän hieman myöhemmin tuleekin toisiin aatoksiin niin silloin on tilanne että vaikka lapsi haluaisi ja biologinen lapselleen perimän antanut haluaisi vahvistaa isyytensä niin se ei ole enää mahdollista tämä laki tuo tullessaan myös sen että joiltakin voi olla se todellinen oikea isä pois

arvoisa puhemies kyllä täällä salissa hämmentävän monta kertaa on nyt käytetty sanoja sekavuus ja sekamelska minusta tuntuu ehkä myös että tämäntyyppisillä puheenvuoroilla halutaan hämmentää ja tehdä tästä sinänsä yksinkertaisesta juridisesta muutoksesta jotenkin huomattavasti periaatteellisempi ja jyrkempi kuin se niitten perheiden arjessa on toki se on iso ja merkittävä periaatteellinen kysymys mutta tässä isossa kuvassa suomalaista perhepolitiikkaa sittenkin ainakin sellainen varma asia joka ei ole keneltäkään mitenkään pois

suomalaiset perheet ovat moninaisia itse haluan kunnioittaa vanhemmuutta sen kaikissa muodoissa ja toivoa jokaiselle suomalaiselle perheelle hyvää ja rohkeutta olla vanhempi niistä omista lähtökohdistaan käsin tämä on fundamentti jolla itse ajattelen suomalaisen lapsi ja perhepolitiikan kehittymistä ja kehittämistä siksi on hyvä vielä kerrata mistä tässä on kysymys nykyisin naisparin lapsi voi saada kaksi vanhempaa perheen sisäisen adoption kautta ja äitiyslaki mahdollistaa

arvoisa puhemies politiikka on pääosin mielipiteitä mikä on poliittinen puolue jos sillä ei ole ideologiaa tässä salissa tässä yhteiskunnassa myös niin sanotusti ahdasmielisillä pitää olla tilaa ja myös erilaisille vakaumuksille pitää olla tilaa sipilä on linjannut että tämä äitiyslaki on omantunnon asia ja siitä me äänestämme ja sitä ennen nyt keskustelemme ja sitä sitten vielä valiokunnassa käsittelemme

arvoisa herra puhemies minä olen ollut näissä asioissa tähän asti aina päivi räsäsen kanssa samaa mieltä nimittäin olen ollut sitä mieltä että aikoinaan kun rekisteröity parisuhde säädettiin seuraava askel siitä oli tasa arvoinen avioliittolaki olin sitä mieltä että kun hedelmöityshoitolaista säädettiin niin se tulee laajentumaan ja niin edelleen nämä eivät ole olleet mitään piiloagendoita on kerrottu että nämä ovat askelia mutta sen sijaan nyt tässä lainsäädännössä en kyllä tunnista niitä piiloagendoita joita täällä nostetaan esiin se että tässä epäillään olevan piiloagenda kertoo ehkä tämän

samanlaiset oikeudet kuin muillakin esimerkiksi kun täällä edustaja mäkipää puhui hedelmöityshoidosta

arvoisa herra puhemies

sillä esitys äitiyslaiksi on tunnetusti valmisteltu huolellisesti oikeusministeriössä jo vuonna kaksituhattaneljätoista kiitos kuitenkin kansalaisaloitteen laajalle tekijä ja tukijajoukolle tärkeän asian saattamisesta käsittelyymme tätäkin kautta äitiyslain myötä lapsen toinen äiti voisi tunnustaa lapsen omakseen kun raskaus on alkanut hedelmöityshoitoklinikalla parin yhteisestä suostumuksesta nykytilanteessa tähän vaaditaan perheen sisäinen adoptio joka jättää toisen vanhemman aseman pitkäksi aikaa vahvistamatta ja teettää tarpeetonta viranomaistyötä byrokratian purkamisen lisäksi kyse on perheiden yhdenvertaisesta kohtelusta äitiyslaki tekee siis naisparien lasten oikeudellisesta asemasta turvatumman jos lapsen vanhemmat eroavat raskausaikana äitiyslaki turvaa lapsen oikeuden elatukseen ja perintöön myös toiselta vanhemmaltaan sekä antaa lapselle oikeuden tavata toista vanhempaansa se myös turvaa lapsen tilanteen jos toinen vanhemmista menehtyy raskauden aikana tai synnytyksessä nämä ovat traagisia tilanteita ja lainsäädännön on oltava aukoton lapsen aseman vahvistamisen lisäksi äitiyslaki säästää myös yhteiskunnan resursseja kun selkeissä tilanteissa naisparit eivät enää joudu läpikäymään perheen sisäisen adoption raskasta ja kuormittavaa prosessia turhaan laki säästää sekä kuntien adoptioneuvojien että käräjäoikeuksien työtä sillä nykytilanteessa sisäistä adoptiota on haettava erikseen käräjäoikeudelta ja sitä varten on käytävä erillinen adop tioneuvonta tuntuu erikoiselta kaikki merkittävät lapsi ja perhejärjestöt arvoisa puhemies kannattavat tätä aloitetta se on mielestäni vahva signaali sen että vaikka tässä salissa käydään monenlaista keskustelua niin tämän aloitteen läpimeno olisi lapsen etu oikeusministeriön valmistelussa on otettu täysimittaisesti huomioon isyyslain sisältö esitys sisältää myös tarvittavat muutokset liitelakeihin lisäksi äitiyslain yhteydessä on huomioitava tasa arvoisen avioliittolain tuomat lainsäädännön muutokset äitiyslakia vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa pohjoismaissa ja useimmissa länsi euroopan maissa hyväksymällä tämän lakimuutoksen emme siis olisi todellakaan yksin päinvastoin laki ei ole keneltäkään millään tavalla pois se on tullut selväksi moneen kertaan vaikka kuinka puhuttaisiin niin tämä laki ei ole keneltäkään millään tavalla pois päinvastoin arvoisa puhemies tämä on ennen kaikkea laki joka edistää lasten oikeuksia edistää yleistä tasa arvoa edistää yhteiskunnan normipurkua ja meillä on mahdollisuus tämä pieni lakimuutos nyt nopeasti halutessamme tehdä säädetään siis äitiyslaki jotta naisparienkin lapsilla olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen perintöön ja ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa ei ole olemassa perusteltuja syitä tehdä toisin jatkamme
puhujalistaa ja nyt on

arvoisa puhemies ensinnäkin totean että on harmillista että äitiyslaki on lähetekeskustelussa juuri nyt kun lakivaliokunta on oulussa valiokuntamatkalla äitiyslaki tulee lakivaliokunnan käsittelyyn ja valiokuntamatka on ollut eduskunnalla hyvissä ajoin tiedossa tähän keskusteluun onkin tästä syystä ollut vain muutaman meistä valiokunnan jäsenistä mahdollista osallistua

syntymän jälkeen erityisen ongelmalliseksi tilanne muodostuu mikäli synnyttävä äiti kuolee synnytyksessä tällöin lapsi jää juridisesti vaille vanhempaa vaikka toinen vanhempi tosiasiallisesti on olemassa tilanne on lapsen oikeuksien kannalta kestämätön ja täysin tarpeeton

hyvä uudistus ja nyt tämä mahdollisuus on laajennettava koskemaan myös naisparien ei synnyttävää äitiä tunnustamisen edellytyksenä on parin yhteinen suostumus hedelmöityshoitoihin joissa on käytetty sellaisia luovutettuja sukusoluja joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi ja tällöin tätä ongelmaa isyyden mahdollisuudesta tai tunnustamisesta ei tässä tilanteessa tosiasiallisesti ole äitiyslain säätämistä tukevat kaikki suuret lapsi ja perhejärjestöt mukaan lukien suomen unicef pelastakaa lapset mannerheimin lastensuojeluliitto väestöliitto ja lastensuojelun keskusliitto tämä ei ole sattumaa nämä tahot ajavat lasten oikeuksia pohjana oleva lakiluonnos on ministeriövetoisesti valmisteltu sille on selkeä tarve ja aloitteella on laaja kannatus asian kannalta keskeisten tahojen keskuudessa järjestöt ovat ottaneet asiaan tänään kantaa ja toteavat seuraavaa yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen lapsen oikeusturvasta ja edistettävä lasten välistä yhdenvertaisuutta ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta tilanne ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen tai ongelmaton lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta äitiyslakia tarvitaan jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa

kaksi vanhempaa ja yhdenvertaisen aseman syntymästä lähtien tämä on vähintäänkin oikeus ja kohtuus eduskunnan tulee tarttua asiaan nyt ja korjata nykyinen ongelmallinen tilanne valitettavasti tätä työtä emme saaneet loppuun viime hallituskaudella kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta äitiyslain säätämisestä ja toivon että tämän salin keskustelu tästä eteenpäin jatkuu asiallisena nämä ihmiset ansaitsevat sen

arvoisa puhemies kun tämän hallituksen selkeänä tavoitteena on kansalaisten arkea vaikeuttavien normien purkaminen on hämmentävää ettei näin yksinkertaista ja selvää asiaa voitaisi hoitaa tällä lakimuutoksella ilman valtavaa tunnepohjaista debattia samalla yksi askel kohti sen tosiasian tunnustamista että keskellämme elää erilaisia perheitä eri tavoin maailmaan saatettuja lapsia ja eri tavoin vanhemmiksi tulleita tai tulevia ihmisiä lainsäädännön on seurattava perässä siten että kansalaisten oikeudet tulevat turvatuiksi ja velvollisuudet määritellyiksi

meidän täytyy ja miksi meidän täytyy tässä salissa toistuvasti käydä keskustelua monille ihan arkipäiväisistä asioista ja noissa keskusteluissa usein ihmisten yhdenvertaisuus ja jopa ihmisoikeudet tulevat kyseenalaistetuiksi varsin karkealla tavalla lähes kaikki olennainen on jo tästä asiasta sanottu muun muassa saara sofia sirenin ja silvia modigin puheenvuoroissa joihin lämpimästi voin yhtyä totean kuitenkin että sisäinen adoptio on byrokraattinen prosessi joka ei tällä hetkellä lapsen näkökulmasta turvaa hänen oikeuksiaan suhteessa vanhempiin jotka ovat yhdessä päättäneet ryhtyä juuri tämän lapsen vanhemmiksi lapsen oikeus rakastaviin ja myös juridisiin vanhempiin toteutuu juuri tämän lain hyväksymisen kautta ja kuten jo sanottu tämä ei ole keneltäkään pois vaan niin monelle lisää kansalaisaloite on tismalleen oikealla asialla ja tuen sitä

arvoisa puhemies myös minä tuen täydestä sydämestäni tätä kansalaisaloitetta ja tuen myös puheenvuoroja joita edustajat kari siren raassina kosonen modig parviainen ja marin ovat tästä asiasta käyttäneet

olen samaa mieltä myös niiden edustajien kanssa jotka ovat ihmetelleet sitä miksi tällainen asia herättää intohimoja näyttää olevan niin että usein sellaiset asiat jotka eivät maksa mitään jotka helpottavat ihmisten elämää eivätkä ole keneltäkään pois herättävät intohimoja muistan aikaisemmilta vuosilta kun opiskelijana ennen kuin minulla oli mitään suunnitelmaa mennä naimisiin luin komiteamietintöä jossa ehdotettiin että nainen voi pitää nimensä naimisiin mennessään ja ajattelin että kiva tämä ehtii toteutua ennen kuin itse menen naimisiin näin ei käynyt minä ehdin olla kymmenen vuotta naimisissa ja erotakin ennen kuin tämä sukunimilaki tuli voimaan

useat edustajat ovat jo todenneet että tätä ehdotusta tukevat kaikki suuret lasten oikeuksia ja lastensuojelua ajavat järjestöt kuten mannerheimin lastensuojeluliitto väestöliitto lastensuojelun keskusliitto pelastakaa lapset ja suomen unicef

luulisi tosiaan että tällainen asia olisi aivan aivan itsestään selvä täällä on jo moneen kertaan todettu myös että nykylaki jättää naisparin lapsen jonka naispari on yhdessä päättänyt hankkia oikeudellisen aseman epävarmaksi yhden viiva kahdentoista kuukauden ajaksi mikä ei ole lapsen oikeuksien mukaista kaikki me joilla on lapsia tiedämme että se aika jolloin lapset ovat pieniä on vanhemmille hyvin vaativaa aikaa yhteiskunnan ei tarvitsisi lainsäädännöllisten esteiden takia hankaloittaa tätä aikaa yhtään sen enempää kuin mitä aivan luonnollisista syistä se aika on vaativaa

täällä on väitetty että tämä laki jotenkin heikentäisi lapsen oikeutta biologiseen isään ymmärtääkseni siltä osin tämä tilanne naisparin lapsen tilanne on aivan sama kuin heteroparin lapsen joka syntyy luovutettujen siittiöiden avulla heteroparin aviomies on sen lapsen isä juridisesti mutta lapsella on oikeus saada tietää näiden siittiöiden luovuttaja eli biologinen alkuperänsä eli eli tässäkin olisi kysymys vain tasavertaisuuden toteuttamisesta arvoisa puhemies eilen eduskunnan naisverkosto järjesti tilaisuuden jossa muisteltiin yhden ensimmäisistä kansanedustajista ja ensimmäisen naisministerin miina sillanpään elämäntyötä siinä yksi keskeinen asia oli parantaa naimattomien äitien ja heidän lastensa asemaa suomessa on todella ollut pitkä aika jolloin yhteiskunta suhtautui lapsiin aivan eri tavalla sen mukaan olivatko syntyneet avioliitossa tai oliko äiti naimisissa lapsen syntymän hetkellä vai ei no tästä olemme onneksi päässeet jo todella pitkän matkan eteenpäin ja nyt on aika antaa tasavertainen asema myöskin naisparien lapsille arvoisa puhemies tuossa debatissa yritin referoida mutta aika katkesi kesken mielestäni viisasta kirjaa äitiydestä jonka luin silloin kun oma nuorempi lapseni oli vauva tartuin siihen kirjaan hiukan epäluuloisena koska oletin että se on jälleen yksi tällainen äitejä syyllistävä kirja jossa sanotaan että äidin pitää olla suurin piirtein koko ajan liimattuna siihen lapseen muuten hän on lapsi menee hunningolle ja ja kukaan muu ei koskaan kelpaa pitämään lapsesta huolta kirja käsitteli lapsen ja äidin tunnesuhdetta sen merkitystä lapsen tunne elämälle ja kasvulle ja turvallisuudentunteelle mutta siinä myöskin todettiin että äidin siinä mielessä kuin mitä se kirja käsittelee ei tarvitse olla lapsen biologinen äiti äidin ei tarvitse olla nainen eikä äidin tarvitse olla yksi ihminen äitiydessä ja vanhemmuudessa olennaisinta on se perhe jossa lapsi kasvaa ja sen perheen sisäiset tunnesuhteet

arvoisa puhemies

hyvin monimuotoiset perheet tänä päivänä on tärkeintä se että lapsilla on rakastavat vanhemmat keneltäkään keneltäkään ei ole pois että lapselle kirjataan vain yksi äiti se on on ehdottomasti lapsen etu että kirjataan vain yksi äiti tärkeää on että lapselle voidaan kirjata toinen vanhempi toinen huoltaja toinen henkilö joka on juridisesti vastuussa lapsesta mutta lapsella voi olla vain yksi äiti kyse on myöskin biologiasta kyse on normaalielämästä

siinä olen samaa mieltä monen tässä salissa puhuneen ja asioita esittäneen kanssa että tulee kirjata kaksi vanhempaa siitä lähes kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä että lapsi tarvitsee kaksi vanhempaa mutta todellakaan ei tarvitse olla kahta äitiä vaan kaksi vanhempaa kuitenkin meidän tulee vielä pohtia miten varmistetaan lapsen todellisen isän oikeus

lainsäädäntöä voisi mielestäni muokata siltä pohjalta että tällainen henkilö joka on puoliso ilmoittautuu jo raskausvaiheessa toiseksi huoltajaksi tai ehkä voisi olla jo automaattisesti toinen huoltaja ja hänet rekisteröidään toiseksi huoltajaksi toiseksi vanhemmaksi me voisimme rakentaa lakikorjauksen lähtökohdaksi että tällainen naispuoliso olisi aina toinen huoltaja olematta silti äiti analogia isyyden tunnustamiseen ei todellakaan sovellu koska siinä todellinen biologinen isä tunnustaa isyyden ei kuka tahansa henkilö jonka kanssa äiti sattuu asumaan sillä hetkellä tai vaikka olisi kuinka virallisesti jo yhdessä äiti on silti aina äiti ja isä on isä todellista isää ei saa noin vain jättää heitteille jos hän haluaa olla isä lapsella on todellakin siis oikeus kahteen rakastavaan vanhempaan joista vain yksi voi olla oikeasti biologinen äiti tai muuten äiti itse olen neljän lapsen äiti ja olen todella ylpeä ja onnellinen siitä että minä olen onnistunut elämässäni saamaan neljä kaikkein tärkeintä asiaa kaikkein suurinta asiaa minä saan olla neljän lapsen äiti lapseni ovat varmasti aivan yhtä arvokkaita kuin he

jotka kasvavat kahden samaa sukupuolta olevan henkilön perheessä mutta heilläkin tulee olla selvästi oikeus yhteen äitiin ja kahteen vanhempaan lapset ovat luojan lahja olen sanonut tämän hyvin monta kertaa sillä meillä on suomessa hyvin paljon aviopareja tai tai sitten muuten vain yhdessä eläviä pareja jotka haluavat saada lapsen periaatteessa se olisi aina mahdollista mutta nämä vain eivät saa lasta vaikka kuinka yrittävät elikkä lapsen saanti on todella iso ja merkittävä asia ei äitiys ole noin vain otettava asia arvostakaamme niitä henkilöitä myöskin jotka eivät ikinä pysty pääsemään äidiksi vaikka kuinka yrittävät päästä äidiksi tätä asiaa eteenpäin sillä tavalla että lähdemme siitä että lapsella tulee olla kaksi vanhempaa mutta vain yksi äiti

arvoisa puhemies tässä talossa on samanaikaisesti tämän keskustelun kanssa

seurantaryhmän kokous ja sen takia on on vaikeata olla kahdessa paikassa samaan aikaan mutta onneksi ehdin tänne saliin

arvoisa puhemies on olennaisen tärkeää että keskustelemme tästä asiasta lapsen näkökulmasta lapsella joka syntyy perheeseen missä kaksi naista elää parisuhteessa on tänä päivänä paljon heikompi juridinen asema verrattuna muihin lapsiin korjaamaan tämä tilanne tarvitaan äitiyslaki jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen oikeus perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa ruotsalaisen eduskuntaryhmän selkeän oikeusnäkemyksen mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä toivomme että tässä salissa löytyisi avarakatseisuutta ja poliittista rohkeutta hyväksyä joka nyt tuodaan eduskuntaan kansalaisaloitteen muodossa itse ajoin tätä asiaa oikeusministerinä edellisessä hallituksessa lakiesitys ei silloin edennyt eduskuntaan saakka mutta kaikki pykälät ovat valmiita se oli esitys joka oli allekirjoitusta vailla toivon että eduskuntaryhmissä äitiyslaki voitaisiin nyt käsitellä omantunnon kysymyksenä ja että me sillä tavalla puoluerajojen rakentaa enemmistön lakimuutoksen taakse haluan muistuttaa siitä että vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa pohjoismaissa ja useimmissa länsi euroopan maissa äitiyslain säätämistä tukevat myös kaikki maamme suuret lapsi ja perhejärjestöt mukaan lukien suomen unicef pelastakaa lapset mannerheimin lastensuojeluliitto väestöliitto ja lastensuojelun keskusliitto arvoisa puhemies tässä ei pitäisi olla mitään dramaattista ja keneltäkään ei viedä mitään pois

arvoisa puhemies haluan ihan aluksi sanoa että annan lämpimän tukeni tälle kansalaisaloitteelle äitiyslaista haluan kiittää kaikkia niitä taustaorganisaatioita yksilöitä ja ihmisiä jotka ovat laittaneet omaa aikaansa tämän esityksen valmisteluun

osassa tätä esitystä vastustavia puheenvuoroja todettu että eikö täällä saa sanoa omaa mielipidettään ääneen tai sanottu että kyllähän jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja sananvapauteen totta kai periaatteessa on mutta itse kuulun siihen joukkoon jossa haluaisin myös pohtia ääneen sitä milloin jonkun ihmisryhmän kohdalla enää se sananvapaus ei voi toteutua siinä mielessä että voidaan sanoa mitä vain se on yhteiskunnallista kehitystä kun me tulemme tietoisiksi uudesta elämästä kun yhdenvertaisuus etenee ja tasa arvo etenee niin sen tulisi samalla silloin tuoda näille eri yksilöille tai eri vähemmistöryhmiin kuuluville ja tasa arvon suoja niin että heidän ei tarvitse yhteiskunnassa altistua ihan minkälaiselle keskustelulle tahansa tai varsinkaan keskustelulle joka kyseenalaistaa sen elämän mikä tapahtuu tällä hetkellä tänään tässä ja nyt minun mielestäni tästä on kysymys itse katson että jos me katsastelemme tätä kansalaisaloitetta äitiyslaista niin meillä on edessä semmoinen kysymys jonka ei pitäisi enää olla edes tässä salissa millään tavalla debatin alainen kysymys me puhumme perheistä jotka elävät arkeaan tässä yhteiskunnassa tänään niin fyysisesti kuin myöskin kielen ja verbaliikan tasolla täällä on puhuttu että lapsella ei voi olla kahta äitiä mutta meillä on valtavasti suomalaisessa yhteiskunnassa perheitä joissa on tälläkin hetkellä kaksi äitiä ja joissa lapsi kutsuu kahta turvallista aikuista ympärillään omiksi äideiksensä tämä on minun mielestäni semmoinen näkökohta joka on ehdottomasti otettava huomioon ja uskon että tämä on myöskin osa sitä argumentaatiota ja pohjaa minkä takia kaikki merkittävimmät lapsen etua ajavat järjestöt suomessa ovat lähteneet tämän esityksen taakse

hyvin paljon asiantuntemusta ja harkintaa ja pitkän aikavälin perspektiiviä suomalaiseen yhteiskunnalliseen elämään lapsen etuun sen lapsen edun kehittymiseen ja suomalaisten perheiden kehittymiseen ja hyvinvointiin suomalaisessa yhteiskunnassa

ammatillisesti vastuullista siinä olisikin kääntää tilanne niinpäin että ammattilaisuus ei olekaan tässä kohtaa heti välttämättä perheen neuvomista vaan se saattaisikin olla perheeltä avun kysymistä keskustelun avausta siitä että kertokaa teidän perheestänne ja teidän perheenne tarpeesta sillä kysymyksellä ammattilaisena minä avaankin oven sille että se uusi perhemuoto tulee tulee järjestelmälle tutuksi ja on mahdollisuus uudella tavalla arvioida miten me nämä palvelut järjestämme miten me sen kohtaamisen luomme jotta te aivan varmasti saatte yhtä tasa arvoista ja yhdenvertaista kohtelua kuin kaikki muutkin perheet

tämä laki on ehdottomasti semmoinen joka täytyy laittaa kuntoon niin kuin täällä on monessa kohtaa hyvin jo kuvattu tosi monessa puheenvuorossa lopulta on kuitenkin hyvin teknisistä muutoksista kyse mutta samaan aikaan vaikka ne ovat teknisiä muutoksia niillä on kuitenkin myös se kulttuurinen taso kaikki nämä muutokset ovat osa sitä kulttuurista muutosta jossa me luomme sitä yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa yhdenvertaista kohtelua niin palvelujen tasolla kuin senkin kautta minkälaista kieltä käytämme miten me sanoitamme jokaisen jokaisen suomalaisen perheen elämää tässä yhteiskunnassa tai sen kautta että jokainen lapsi voi kokea elävänsä yhtä arvokkaassa ja turvallisessa perheessä kuin kaikki muutkin

arvoisa puhemies

ja toisaalta luoda kuvaa myös siitä miten se helposti ja monessa parisuhteessa kaikenlaisissa parisuhteissa vaikuttaa hyvin dramaattisesti siihen parisuhteeseen mutta jos jollekin nyt on vielä epäselvää niin toistan niin kuin tuolta penkistä toistin jo aiemmin kunnioitan jokaista ihmistä ihmisenä jokaisella on samanlainen ihmisarvo riippumatta ihonväristä riippumatta ihonväristä uskonnosta taustasta ja niin edelleen mutta asioita voidaan käännellä asioita voidaan väännellä ja niin kuin tässä valtakunnassa on ollut nähtävissä viimeisten vuosien aikana myös pyritään määrittelemään keskeisiä vuosikymmeniä vuosituhansia tietyllä tavalla ymmärrettyjä käsitteitä aivan uudella tavalla ja antamaan niille aivan uusia sisältöjä tässä on moneen kertaan sanottu että tämä esitys ei olisi keneltäkään pois ja minä toistan nyt sen minkä sanoin tuolta penkistä jo tässä voi olla hyvinkin kolmekymmentä vuorokautta synnytyksestä ja se on se raja kun ja tämän lapsen yhteys voidaan katkaista tyystin pois elikkä mies voi luovuttaa spermaa ajatuksena että auttaa toisia ja siinä vaiheessa voi olla ajatus ettei isyyttä halua vahvistettavan mutta kun asiaa ajattelee vähän aikaa synnytyksestä on se kolmekymmentä vuorokautta ja jos se raja on mennyt yli niin silloin ei ole enää

lapsella oikeutta siihen biologiseen isäänsä ja tästä tässä on kyse ei ole oikein sanoa että tämän lain myötä ei tulisi tilanteita että se olisi joltakin pois minusta edustaja eeva maria maijala formuloi hyvin lapsella voi olla vain yksi äiti joku voi ajatella toisin äitiyttä ja äitiä voidaan määritellä hyvin monella tapaa mutta se että pidetään kiinni siitä että lapsella on vain yksi äiti ei ole keneltäkään pois se ei ole keneltäkään pois ennen syntymää voidaan vahvistaa toinen nainen lapsen huoltajaksi ja lapsen juridinen oikeus ja turva voidaan näin taata tässä on moneen kertaan sanottu että kyse on lapsen heikosta juridisesta oikeudesta tietyissä tilanteissa mutta ennen syntymää jos niin halutaan molempien yhteisestä sopimuksesta ja äidin niin halutessa toinen nainen voidaan vahvistaa lapsen huoltajaksi ja silloin kaikki nämä

tavallaan syyksi että tätä lakiesitystä tuodaan poistuvat jos äiti kuolee synnytyksessä mitä sitten yksinhuoltajaäitikin voi kuolla ja kolarissa voivat kuolla molemmat vanhemmatkin mikä on lapsen juridinen tilanne silloin näitä tilanteita voi tulla vaikka kuinka paljon ei kaikkia voida tuoda lakipykäliin mutta toiset lapset eivät ole silloin yhdenvertaisessa asemassa yksinhuoltajaäitien lapsille kai pitäisi samalla lailla miettiä samaten varmuuden vuoksi myös perheellisille ja niin kuin sanottu jos tällainen tilanne tapahtuisi olen ollut myös sellaisessa tilanteessa yli kahdenkymmenen vuoden aikana niin minä voin vakuuttaa että suomalaisessa yhteiskunnassa tämä lapsi ei jää heitteille vaan hän varmasti saa kaiken tarvittavan tuen ja avun ja myös juridisesti asia hoituu

potilassalaisuuksiin vedoten niiden vuoksi en voi tarkemmin näitä tapauksia avata on sanottu moneen kertaan että kaikki suuret järjestöt kannattavat tätä aloitetta tätä olenkin suuresti suuresti ihmetellyt toisaalta olen jo aiemmin toisten asioiden yhteydessä havainnut että näiden järjestöjen

kuuluu paljon ihmisiä joille isän ja äidin arvostaminen ja nimenomaan isän ja äidin näkeminen lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeinä onkin vähintäänkin kyseenalaista kun puhutaan että kaikki suuret järjestöt kannattavat tätä aloitetta niin ymmärrättehän että silloin puhutaan muutamista henkilöistä jotka edustavat näitä järjestöjä eli käytännössä on kyse muutamien ihmisten mielipiteistä jotka edustavat näitä järjestöjä eikä niin kuin mielikuva on että taustalla on valtava määrä ihmisiä kyllä mutta heidän johtoryhmissänsä on muutamia yksittäisiä ihmisiä että se kannattaa käytännössä myös muistaa edelleen on hämmentävää kun on sanottu niin kuin tuossa yksi edustaja lähtiessään sanoi että ihmiset itkevät kun kuulevat näitä puheita ja että minunkin puheeni koettaisiin niin halventavana on tosi surullista jos näin tapahtuu mutta jos näin tapahtuu niin myös pitkään terapiatyötä tehneenä ja myös hyvin paljon ja homoyksilöiltä ja sateenkaariperhetyyppistä taustaa edustavilta ihmisiltä kuulleena minä kehottaisin että ehkä olisi hyvä pysähtyä miettimään mikä aiheuttaa sitä ahdistusta tai surua mikä aiheuttaa sitä reaktiota onko se todella tämä puhe vai onko se joku tai jotakin sieltä historiasta mikä nousee enemmän pintaan ihminen voi hyvin ja ihmisen hyvinvointia voi parantaa vain silloin kun ihminen itse haluaa ensin katsoa omaa tilannettaan ja omaa historiikkiaan rehellisesti

se koskee ihan meitä jokaista kansanedustajaa niin heteroa kuin lesboakin ihan jokaista meistä sitten täällä on sanottu myös sisäisestä adoptiosta sisäisiä adoptioita tehdään paljon kaikenlaisille perheille myös uusperheille joissa on uusi isä ja uusi äiti sisäisiä adoptioita tehdään ja täällä se on esitetty hyvin hankalana ja pitkänä ja ja huonona ja epäoikeudenmukaisena prosessina onko se välttämättä sitä yritin kuvata että äiti joka synnyttää käy yhdeksän kuukauden aikana muutosprosessin samoin kun saa vauvan käsiinsä ja imettää ne jotka imettävät koko se prosessi on valtava prosessi joka puuttuu toiselta naiselta siinä vierellä minä näkisin varsin päinvastoin ja hyvänä prosessina että käy asiaa läpi myös koulutuksissa myös keskustellen ja niin edelleen että siinä vaiheessa kun adoptoi toisen lapsen on myös omalta osaltaan käynyt tarkasti näitä asioita läpi lapsen adoptoiminen ja vanhemmuus ei ole mikään pikkukikka ja kevyt keikka vaan se on läpi elämän kestävä toivon mukaan hyvä toimiva lämmin rakastava suhde meillä valtakunnassa on monenlaisia perheitä on aina ollut ja tulee olemaan mutta kyse on siitä millä tavalla lainsäädännöllisesti viemme asioita eteenpäin niin että kaikkien oikeudet kaikkien perusoikeudet ja lähtökohtaisesti ennen muuta kaikkien lasten oikeudet ja ennen muuta riippumatta äidin parisuhteesta riippumatta äidin seksuaalisesta suuntautuneisuudesta

yhdenvertaiset oikeudet myös äitiin ja myös isään toteutuvat eikä niitä estetä ja niin kuin sanottu minä toivon että kukaan ei toista tässä salissa enää että tämä esitys ei missään vaiheessa olisi keneltäkään pois niin kuin sanottu kolmekymmentä vuorokautta synnytyksen jälkeen on raja missä voidaan hyvin blokeerata pois biologinen isä ja biologisen isän mahdollinen yhteys lapseen ja lapsen oikeus tähän biologiseen isään minä toivon ettei toisteta asioita mitkä kuitenkin tulevat esille

tämä asia tulee aikanaan äänestykseen ja minä toivon että siitä äänestetään niin että se on kaikille osapuolille hyvä ja oikeudenmukainen

arvoisa

mielensä minä ymmärrän sen mielipahan koska he varmaankin kokevat että heitä ei koeta yhtä hyvinä vanhempina heidän heidän sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi tai sen vuoksi että he eivät ole kokeneet raskautta ja synnytystä minä ymmärrän jos jos edustaja tanus on kuullut että että joku on pahoittanut hänen puheestaan mielensä se varmaan liittyy siihen että hänen kyvykkyyttään vanhempana on arvioitu täältä eduskunnan salin pöntöstä käsin edustaja tanus viittasi kanssa tähän sisäiseen adoptioon että se ei välttämättä ole niin monimutkainen ja hankala prosessi no se on turhan monimutkainen ja hankala koska se ei olisi välttämätön tämä sama lopputulos voitaisiin saada pienemmällä byrokratialla ja lyhyemmässä mutta vaikka tämä prosessi ei olisi hankala niin tosiasia on se että tällä hetkellä lapsi on ilman sitä oikeudellista turvaa sen ajan kun tätä prosessia käydään läpi vaikka lopputulos on ihan sama että hänellä tämän sisäisen jälkeen on kaksi äitiä juridisesti niin niin tätä prosessia odotellessaan hänellä ei ole yhtäläisiä oikeuksia kuin muilla lapsilla hänellä ei ole samanlaista oikeudellista turvaa vaan hän joutuu odottamaan tämän tämän prosessin ajan muiltakin osin tuntuu että on tarpeen tarkentaa joitakin yksityiskohtia liittyen tähän keskusteluun jota tänään on on käyty tämän kansalaisaloitteen tiimoilta useammassa puheenvuorossa on viitattu lapsen oikeuteen isään ja äitiin ja tämä särähtää joka kerta minun korvaani koska minä koen että lapsella on oikeus huolenpitoon ja rakkauteen ja tässä lakimuutoksessa on siitä että halutaan turvata lapselle oikeus vanhempiinsa molempiin vanhempiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tämä äitiyslaki tarvitaan jotta kaikilla lapsilla jotka tähän maahan syntyvät olisi syntymästään lähtien samat oikeudet riippumatta siitä mitä hänen vanhempansa edustavat sukupuoleltaan tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai joltain muulta taustatekijältään jolla ei pitäisi olla merkitystä tämä oikeus vanhempiinsa heti lapsen syntymästä asti koskee ihan käytännön asioita ja erilaisia tilanteita joita elämässä voi tulla eteen kaikissa perheissä oikeutta tavata vanhempiaan oikeutta elatukseen tai perintöön jos jotain todella ikävää sattuisi käymään senkin haluan vielä tarkentaa kuinka isoa joukkoa tämä lakimuutos itse asiassa sitten koskisi koska kuten sanottua suurimpaan osaan suomalaisten elämää tämä muutos ei vaikuta millään tavalla suurin osa suomalaisista isistä äideistä vanhemmista ja lapsista jatkaa elämäänsä ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti

joitakin naispareja tässä maassa thl on arvioinut että tällaisia tapauksia joissa hedelmöityshoitoa on annettu naispareille on noin satakuusikymmentä kappaletta vuodessa rekisteröidyssä parisuhteessa olevien perheiden sisäisiä adoptioita adoptioita tehtiin viime vuonna satakaksikymmentäkahdeksan kappaletta tarkempaa erittelyä ei ei tästä tilastosta ole saatavilla mutta tämä parien määrä on siis kutakuinkin jotakin sadan ja kahdensadan parin välillä vuodessa näitä tapauksia heidän elämäänsä heidän arkeansa tämä lakimuutos helpottaisi se säästäisi heidät siltä aikaa ja vaivaa vaativalta sisäisen adoption prosessilta jossa on monia vaiheita ja joka sitten lopulta vahvistetaan tuomioistuimessa se säästää nämä vanhemmat tältä vaivalta ja se säästää myöskin yhteiskunnan tältä turhalta byrokratialta minä haluan vielä myöskin kerrata tämän aloitteen keskeisen sisällön tällä lakiehdotuksella määritellään äitiyttä koskevat vastaavat perussäädökset jotka lapsen isyydestä on säädetty nykyisin tällä isyyslailla joka on moneen otteeseen jo mainittu tämä äitiyslaki ja tämä muutos mitä sillä halutaan tehdä koskee ainoastaan naispareja jotka saavat lapsen hedelmöityshoidolla ja sellaisia tapauksia isyyttä ei voida vahvistaa eli tämän lain mukaista äitiyden vahvistusta ei voida antaa jos isyys lapseen nähden on isyyslain tämän viime vuonna hyväksytyn lain mukaisesti todettu tai vahvistettu tai se voidaan todeta tai vahvistaa tällä lailla ei siis todellakaan ole mitään vaikutusta yhtään kenenkään isyyteen biologiseen tai muutenkaan muistutetaan vielä siitäkin kun keskustelussa on on vanhemmuuteen viitattu että on varsin tuore tutkimus coloradon yliopistosta jossa käytiin läpi jopa yhdeksäntoistatuhatta tieteellistä artikkelia ja tutkimusta tähän aihealueeseen liittyen näiden tutkimusten perusteella tutkijat olivat yksimielisiä yksimielisiä siitä samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset eivät eroa mitenkään heteroperheiden lapsista tämä koskee siis sekä samaa sukupuolta olevia pareja että esimerkiksi yksinhuoltajaperheitä lapset ovat lapsia ja samanlaisia lapsia riippumatta vanhemmista minä en voi siis millään ymmärtää mihin liittyvät nämä viittaukset siitä että naisparien taustalla on erilaisia traumoja jotka voivat sitten heijastua esimerkiksi lapseen tai tai muuta sukupuoli tai tai se suuntautuminen ei tee kenestäkään parempaa tai huonompaa vanhempaa meidän paikkamme täällä ole sitä määritellä sekin vielä on hyvä muistaa että tähän suuntaan maailma menee meillä on erilaisia perheitä suomessa ja nyt me yritämme saattaa lainsäädäntöä vastaamaan sitä tilannetta että meillä on erilaisia perheitä tässä maassa ja he ovat kaikki yhtä arvokkaita vastaava lainsäädäntö on voimassa jo kaikissa muissa pohjoismaissa ja ja useimmissa länsi euroopan maissa minä toivon että tämä kansalaisaloite hyväksytään ja olen varsin toiveikas että me saamme tästä jatkumon kansalaisaloitteeksi joka on eduskunnassa mennyt läpi

arvoisa herra puhemies

muodostama perhe varmasti löytyy hyviä ja huonoja poikkeuksia sitä ei käy kiistäminen mutta kuten sanottua kiistämätön tosiasia on myös se että todella vain miehen ja naisen välisestä suhteesta voi lapsi syntyä olen sitä mieltä että lainsäätäjät ovat aikoinaan tehneet virheen kun ovat säätäneet siitä että hedelmöityshoitoja on alettu myöntää yksittäisille naisille nyt virhettä käytetään perusteluna sille että meidän pitäisi siitä johtuen että on tällaisesta tilanteesta syntyneitä lapsia muuttaa sitten tätä äitiyslakia samoin myös tämä sisäisen adoption mahdollistava lainsäädäntö on johtanut tähän oikeastaan koko ajan on tehty sellaista lainsäädäntöä sellaista politiikkaa että hivuttamalla aina on viety tätä sukupuolineutraalia teemaa eteenpäin ja siihen on myös liittynyt se että näitä todellisia tarkoitusperiä on peitelty aina on sanottu että tämä riittää tällä taataan nämä oikeudet mutta kyse on ollut aina siitä että sillä saadaan ikään kuin lisäargumentteja siihen seuraavaan vaatimukseen aina perustellaan että kun asia on jo nyt näin kun tämä on säädetty lainsäädännöllä näin niin miksei se sitten voisi olla vielä vähän helpommin näin ja oikeastaan voitaisiin vielä mennä pidemmälle

mielestäni tosiaan tilanne on se että tätä kansalaisaloitetta ei pidä hyväksyä meillä meillä on aivan hyvä lainsäädäntö joka sitä paitsi mahdollistaa tämän tilanteen jota tässä nyt tällä kansalaisaloitteella kuitenkin pääpiirteissään ajetaan eli on tämä sisäinen adoptio itse olen sitä mieltä että sitäkään ei pitäisi olla ei pitäisi olla kuin vain niille keille voidaan katsoa että termi hoito on oikea oikea sana en ymmärrä sitä

miten yksittäistä naista jos ei hän ikään kuin raamatun raamatun perusteella voi neitsyenä neitsyenä tulla raskaaksi

hoidettaisiin sitten hedelmöityshoidoilla mielestäni tällainen ajattelu on myös yltiöyksilöllistä ajattelua eli juuri kuten tässä keskustelussa on tuotu esille lapsi on ikään kuin jokin sellainen joka kaikkien olisi oikeus saada näin ei mielestäni kuulu olla vaan lapsia saavat ne ketkä saavat ja yhteiskunnalle ei kuulu

yksilölle taata lastensaantia hedelmöityshoitojen kautta mutta sitten kun kyse on heteroparista joka lähtökohtaisesti voi luonnonlakien puitteissa saada yhteisen lapsen mielestäni on ihan asianmukaista että se hedelmöityshoitomahdollisuus on ja mitä tulee tähän demokratiakeskusteluun siitä että on merkittäviä kansalaisjärjestöjä jotka puoltavat tätä kansalaisaloitetta on on sanottu että ne ovat demokraattisesti valittuja ja näin on aivan varmaa että siellä kansalaisjärjestöjen jäsenistössä on paljon tahoja jotka siitä huolimatta että nämä henkilöt johtoon on demokraattisesti valittu vastustavat tätä kansalaisaloitetta ja ovat toisista syistä mukana sitten näissä järjestöissä eivät tästä syystä että he haluaisivat tämän kansalaisaloitteen etenevän

yhtä lailla teidän jotka korostitte näitten kansalaisjärjestöjen demokraattisuutta pitäisi nyt sitten tunnustaa se että myös evankelisluterilainen kirkko on samalla tavalla demokraattinen ja teidän pitäisi tuoda täällä esille että näin merkittävä yhteiskunnallinen toimija kuin evankelisluterilainen kirkko ei esimerkiksi aja tätä teidän ajamaanne sukupuolineutraalia avioliittolakia että pitää olla rehellinen sitten mitä tulee tähän keskustelun sävyyn niin totta kai salissa välillä voi olla jokainen sananvalinta ei puolin ja toisin osu ihan oikeaan mutta sillä että vähän niin kuin naureskellaan näille kannoille jotka kuitenkin edustavat tämänhetkistä lainsäädännön tilaa niitä argumentteja jotka ovat aikoinaan tähän johtaneet naureskellaan niitä vähätellään sanotaan ettei näitä tällaisia pitäisi enää kuullakaan kuullakaan te teette kyllä karhunpalveluksen näille vähemmistöille vaikka sitten saisittekin jossain vaiheessa tämän lainsäädännön haluamaksenne se jättää ehdottomasti hampaankoloon paljon niille ketkä ovat eri mieltä periaatteellisista syistä eivät ehkä aina osaa valita sanojaan parhaalla mahdollisella tavalla se että te ikään kuin vaaditte että täällä ei saisi esittää sellaisia mielipiteitä ei kyllä palvele näitten verrattain pienten vähemmistöjen etuja joittenka takia te täällä nyt olette tätä kansalaisaloitetta käsittääkseni edistämässä vai onko sitten vielä muitakin tarkoitusperiä poliittisia poliittisia tarkoitusperiä eikä vain asiat asioina tarkoitusperiä toivon todella että kunnioitetaan myös niitä näkemyksiä joissa puolustetaan lainsäädännön nykytilaa

arvoisa puhemies edustaja tanus on lääkäri itse olen agrologi ja varatuomari eli puhumme hyvin paljon koulutus ja työtaustojemme pohjalta elikkä ensinnäkin agrologina olen erikoistunut ja perehtynyt luontopuolen asioihin biologiaan ja normaaleihin lisääntymisasioihin olen lakimiehenä käräjillä seurannut oikeustapauksia joissa vanhemmat taistelevat oikeudesta lapseensa ne tapaukset ovat aivan hirveitä ja niitä ei toivoisi kenenkään lapsen joutuvan kohtaamaan siellä kun lapsetkin joutuvat tavalla tai toisella todistamaan kumpi on parempi vanhempi tähän ei todellakaan pidä kenenkään joutua

ja perheen ei pidä elää epävarmuudessa tämän vuoksi on todella tärkeää että esitykset ja lait määritellään niin ettei niissä ole ristiriitaisuuksille minkäänlaista pohjaa kyse on yleensä miehen oikeudesta omaan lapseensa näissä riitatapauksissa joita käsitellään käräjillä joten emme voi hyväksyä lakia joka heikentää miehen oikeutta lapseensa lapsen syntymään liittyy kuitenkin aina siis myös mies toinen vanhempi ei saa olla vain tekninen jos me menemme siihen että hyvin nopeasti esimerkiksi kuukausi lapsen syntymän jälkeen olisi automaattisesti mies pois pelistä emme me tähän voi mennä ei miestä voi poistaa teknisellä suorituksella pois tämmöisestä tärkeästä asiasta isyys on elämän kestävä hyvin pitkä asia yhtä tärkeä kuin äitiys toivon että tätä kansalaisaloitetta ei hyväksytä ja jatkossakin ja tunnustetaan että hänellä on vain yksi äiti mutta

puhemies kaksi asiaa ensinnäkin mielipiteitä eduskunnassa voi esittää ja esitetään mutta toivoisin että ne esitetään sellaisella tavalla joka kunnioittaa toisia ihmisiä ihmisiä joilla on toisenlaiset elämänvalinnat ja elämän olosuhteet kuin mitä itse pidämme ideaaleina mutta tähän edustaja tanuksen väitteeseen siitä että tällä lailla jotenkin vietäisiin isyyttä naisparien lapsilta pois tässä lakialoitteessa

hedelmöityshoidoista annettua lakia esitetään muutettavaksi vain siltä osin että kun nyt voimassa oleva laki

katsoo pariksi vain naisen ja miehen jotka elävät keskenään avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa niin muutoksen jälkeen parilla tarkoitettaisiin myös kahta naista jotka elävät keskenään rekisteröidyssä parisuhteessa tai

jotka syntyvät heteropareille luovutetuilla siittiöillä on todella vaikea nähdä että tämä olisi keneltäkään pois

arvoisa herra puhemies muutama kommentti edustaja tanus totesi ilmeisesti että hänen puheensa eivät voi loukata väestöryhmiä koska hän sanoo etteivät ne ole loukkaavia no tämä ei mielestäni kuitenkaan ratkaise asiaa

niin hän myös vihjasi että täytyy pohtia itsekseen johtuuko paha olo jota jota kokee liittyen siihen mitä hän sanoo todella puheista vai jostain omasta menneisyydestä tulkitsin jälleen kerran että hän lähti psykologisoimaan niitä ihmisiä joita hän ensin omalla puheellaan asettaa tiettyyn kategoriaan lisäksi hän viittasi suomen johtavien lapsijärjestöjen lausuntojen olevan vain muutaman yksittäisen ihmisen mielipide ja toisti tätä kantaansa useaan otteeseen uskoisin kuitenkin että näissä mannerheimin lastensuojeluliiton kaltaisissa suurissa järjestöissä on olemassa järjestödemokratiaa eikä siellä yksittäisten ihmisten mielipiteitä edistetä vaan siellä katsotaan isoa edustaja saarakkala kritisoi hedelmöityshoitoja yleisesti ja korosti että lapsia voi syntyä vain miehen ja naisen suhteesta no me tiedämme kaikki kyllä että suhdetta ei tarvita siihen että mies ja nainenkaan päättävät lapsen hankkia siihen tarvitaan vain hetki aikaa lisäksi lähtisin ehkä siitä että jos hedelmöityshoitoja mitä edustaja saarakkala kritisoi jotenkin rajoitettaisiin yksin olevilta naisilta niin sehän sehän vain tarkoittaisi että sitten lapsia pyrittäisiin hakemaan jotain toista kautta niin kuin tämän takia on hedelmöityshoitoihin aikoinaan päädyttykin eri asia ovat sitten vielä ihmiset jotka fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi tarvitsevat apua lapsen alkuun saattamisessa vielä edustaja saarakkala viittasi kirkkoon minusta kukaan ei ole puuttunut kirkon oikeuksiin me säädämme täällä tässä salissa kuitenkin maallista valtaa aivan viimeisenä sanoisin että täällä ei ole naureskeltu kenenkään mielipiteille täällä on kyllä tyrmistytty joistakin kannoista mutta meidän varmasti täytyy kaikkien lähteä siitä että kunnioitamme toisiamme

arvoisa herra puhemies tulin jälleen tänne eteen on niin tiukasti kahdesta minuutista kiinni tuolla paikan päällä kommentoidakseni edellisiä puheenvuoroja edustaja parviainen nosti esiin suuret järjestöt niin todella minäkin toivoisin että asia on näin kuin edustaja parviainen sanoi mutta valitettavasti kuluneen vuoden aikana heräsin toisiin lasten oikeuksiin liittyviin kysymyksiin olen ollut tekemisissä useampienkin edustajien kanssa näistä järjestöistä ja välillä on kyllä nostanut ihmetystä heidän suhtautumisensa asioihin joilla on hyvin läheisesti tekemistä lasten ja lasten hyvinvoinnin kanssa tai niihin kysymyksiin joissa on kyse lapsen suhteesta isään ja äitiin edelleen oli puhe loukkaavasta tyylistä mistä joku loukkaantuu tai pahoittaa mielensä ja siitä että psykologisoin no tässä salissahan on enemmän psykologiaa kuin ilmeisesti kukaan oikein ymmärtää ja ihmissuhteissa ja siinä miten jonkun puheen kokee ja ottaa vastaan on enemmän psykologiaa kuin mitään muuta voisin nostattaa vain kysymyksen että jos nämä minun edeltävät on koettu hyvin loukkaavina niin riittäisiköhän sitten jana kuvaamaan sitä mitä ovat ne puheet ne puheet ja ne postit mitä minä saan osakseni näiden puheiden perusteella

sitä voivat ehkä joskus pysähtyä miettimään nekin jotka ovat kokeneet tämän illan puheet loukkaavina

täällä oli edelleenkin esiin nostettu se että heteropareille luovutetulla spermalla syntyneillä lapsilla on sama tilanne kuin naispareille luovutetulla spermalla syntyneillä lapsilla tilanne on aivan eri heteropareille syntyneellä on perheessä isä ja äiti jonka hoivassa he voivat kasvaa ja kehittyä edelleen aiemmin edustajan puheenvuorossa tuli esille että täällä olisimme arvostelleet että vanhemmat eivät ole yhtä hyviä vanhempia tai että olisi epäilty joidenkin vanhempien kyvykkyyttä toimia vanhempina tai tuotu esiin että joku olisi parempi vanhempi kuin toinen sellaista en ainakaan minä tästä puhujapöntöstä enkä myöskään tuolta paikaltani ole tuonut esiin missään vaiheessa emme ole puhuneet siitä kuka on kuinkakin kyvykäs vanhempi moni ihminen voi olla erittäin hyvä vanhempi erittäin hyvä kasvattaja voi olla erittäin hyvä ihminen ja yhteisö joka turvallisen lämpimän ympäristön lapselle kasvaa ja kehittyä

oikeus isään ja äitiin ykn lapsen oikeuksien sopimuksessa selkeästi sanotaan että lapsella on lähtökohtaisesti oikeus omiin vanhempiinsa ja asiayhteydestä on selkeästi käynyt esiin ja käy selville että tässä tarkoitetaan lähtökohtaisesti omiin biologisiin vanhempiinsa isään ja äitiin ja vielä niin että mikäli mahdollista lapsella on oikeus tuntea oma isä ja äiti ja mikäli mahdollista kasvaa heidän yhteydessään

aina hyvä että se säästää vanhemmat vaivalta tai toisen vanhemman vaivalta lapsen saaminen lapsen synnyttäminen lapsen perheessä kasvattaminen on useasti vaivannäköä ja se on nimenomaan vaivannäköä sen lapsen vuoksi ja sen lapsen hyvinvoinnin eteen ja minä haluaisin että siihen myös tässä valtakunnassa enemmän kiinnitettäisiin huomiota tämä valtakunta on tullut varsin itsekeskeiseksi egoistien valtakunnaksi niin kuin joku kuvaavasti on sanonut toivoisin että tässä valtakunnassa opittaisiin enemmän miettimään toisia ja näkemään vaivaa toisten eteen vanhemmuus

jatkaa viiden minuutin kohdalla on tapa kopauttaa kertoaksemme siitä että viisi minuuttia on kulunut
kiitos arvoisa herra puhemies edelleen minkä halusin kommentoida tässä keskustelussa nousi esiin ja myös aiemmin kun oli kyse aito avioliitto kansalaisaloitteesta useampaan kertaan että olisi yhdeksäntoistatuhatta tutkimusta joissa olisi todettu että on aivan sama minkälaisessa perheessä lapsi kasvaa todellakaan ei ole olemassa yhdeksäätoistatuhatta tutkimusta jos googleen laittaa haun ja tietyt hakusanat niin sieltä nousee suurin piirtein tuo määrä artikkeleita tai viittauksia joissa on mainintaa mutta tutkimuksia aiheeseen liittyen kansainvälisiä tutkimuksia on noin kaksisataa viiva kolmesataa ja näistä kriittisen objektiivisen tarkkailun kestäviä tutkimuksia on vain kourallinen muutama ja näistä nousee kyllä selvästi esiin että ei ole yhdentekevää minkälaisessa perheessä ja minkälaisessa ympäristössä lapsi kasvaa ja kehittyy kaiken lisäksi ei ole yhden ainutta mainitunlaista tutkimusta vaan päinvastoin on erinäinen määrä vuosikymmenten ja vuosisatojen ajalta tutkimuksia jotka osoittavat poikkeustapauksia lukuun ottamatta ääripoikkeustapauksia lukuun ottamatta lapsen olisi paras kasvaa ja kehittyä omien vanhempiensa hoivassa me tiedämme että jos on hyväksikäyttöä jos jos on väkivaltaa tai tämäntyyppisiä tilanteita niin silloin tilanne voi olla toinen mutta ellei näitä ääritilanteita ole kautta vuosituhansien on tiedetty että lapselle paras kasvu ja kehityspaikka mikäli se on mahdollista on oman äidin ja isän hoivassa

tässä ehkä nyt niitä päällimmäisiä mitä tuli edustajien puheenvuoroissa kommentoitavaksi ilman että minä psykologisoin ketään niin kuin jo aiemmin sanoin on kovasti surullista ja harmillista jos ihmiset kokevat minun puheeni loukkaavana minä olen tehnyt yli kaksikymmentä vuotta lääkärin työtä gynekologina toistakymmentä vuotta ja sitä ennen yleislääkärinä erikokoisissa terveyskeskuksissa ja koko ajan neuvolatyötä ehkäisyneuvolaa äitiysneuvolaa ja myös terapeuttista vastaanottoa olen tehnyt sellaista vastaanottoa jossa pyritään ennen muuta kuuntelemaan asiakkaita luomaan sellainen turvallinen rauhallinen ilmapiiri jossa voi kertoa mitä tahansa mitä haluaa kertoa ja niitä viittauksia mitä aiemmin puheenvuorossani toin esiin sisäisistä traumoista tai elämänhistorian traumoista minä voisin kertoa vaikka ensi viikkoon nimenomaan potilaiden ja asiakkaiden kertomana eli siinä suhteessa minä toivon että myöskään sellaista halventavaa suhtautumista silloin kun viittaan joihinkin tämäntyyppisiin en kerro niitä omasta päästäni tai edes monta kertaa tutkimustuloksista vaan elävästä elämästä niistä monista tarinoista joita yli kahdenkymmenen vuoden aikana olen kuunnellut toivon että tämä lakialoite menee maaliinsa niin kuin jo aiemmin sanoin kaikille oikeudenmukaisena ja hyvänä loppupäätöksenä ja lapsia äitejä ja isiä erilaisia perheitä ajatellen ja kaikkien hyvinvointia ajatellen ainoa mahdollisuus on

että tätä lakialoitetta ei hyväksytä tässä on aivan liian paljon heikkouksia aivan liian paljon sellaista mitä ei ole hyvä viedä tässä yhteiskunnassa eteenpäin

edustaja parviainen ihan asiallisesti tässä argumentoi ja kiitos siitä minusta on hyvä että eri arvolähtökohdista pystytään käymään keskustelua kriittisesti mutta kuitenkin toisen kantoja on hyvin erilainen lähtökohta

johtopäätökset sitten lopputuleman

yhteiskunnan ei pitäisi edistää eikä kannustaa

ihmiselle yksittäisenä henkilönä myönnettäisiin hedelmöityshoito vaan että se myönnettäisiin parille ja kun hoitoa voidaan nähdäkseni antaa vain tilanteeseen jossa on jonka yhteisestä kanssakäymisestä jälkikasvu sitten syntyä niin vain tällaiselle parille

kuuluu se että on mahdollista yksittäisen naisen käydä vaikkapa baarissa iskemässä mies ja sitten tätä kautta saamassa sukusoluja mieheltä ja tulla raskaaksi ei mielestäni ole ole sellainen seikka josta pitäisi ajatella että kun näin on tosiasiallinen tilanne niin sitten lähdetään antamaan näitä hedelmöityshoitoja yksittäisille naisille yhteiskunnan viestin pitäisi olla se

lähtökohtaisesti lapsen on parempi olla perheessä jossa on sekä mies että nainen eli molemmat vanhemmat avioliitto tietenkin myös tulee tässä kuvaan mukaan ja kaikkein turvallisin järjestely myös yksilöitten oikeuksien avioliitossa sitten syntyy jälkikasvua silloin voidaan olla varmoja sitoutumisesta eikä vaikkapa siitä että yhden illan suhteen seurauksena syntyy ei sitten lopulta löydy oikeastaan kahta todellista

arvoisa puhemies tämä yli viisikymmentä sivuinen monimutkainen kansalaisaloite mielestäni osoittaa sen miten hankalaa on yrittää sovittaa sukupuolineutraalia ideologiaa elävään todellisuuteen jossa lopulta jokainen lapsi saa alkunsa yhdestä biologisesta äidistä ja yhdestä biologisesta isästä

myös hedelmöityshoitolain

arvoisa puhemies olen salissa koska on kyse niin tärkeästä asiasta kyse ei ole mistään teknisestä asiasta meitä täällä salissa ei ole enää montaa henkilöä lähes kaikki tämän kansalaisaloitteen puolesta puhuvat ovat jo lähteneet pois mutta useimmat meistä jotka olemme salissa olemme niitä jotka ovat alusta asti puolustaneet äitiyden arvokkuutta äitiys on todella iso asia ja sitä ei koskaan ole saavutettu helpolla eikä sen saavuttamisen pidä olla jatkossakaan liian helppoa äitiys on niin paljon enemmän kuitenkin kuin vain pelkkä vanhemmuus huoltaja onneksi vanhempi on usein lapsen äitiä rakastava puoliso sukupuolesta riippumatta puoliso toinen vanhempi on erittäin tärkeä henkilö myös lapselle mutta äiti emä on kuitenkin aina myös biologiassa se joka taistelee viimeisenä lapsen puolesta en väheksy yhtään toista lasta rakastavaa puolisoa moni heistä on valmis tekemään lapsen puolesta mitä vain mutta äitiä todellista äitiä voi olla vain yksi äiti on äiti äitiyttä ei voi

arvoisa puhemies puolustan äitiyden arvoa ja puolustan tätä kansalaisaloitetta lasten kasvattaminen on vaivannäköä se on totta siitä itsekin puheenvuorossani puhuin mutta en ymmärrä miksi vaatisimme naisparin lasten vanhemmilta sellaista vaivannäköä mitä emme vaadi heteroparien lasten vanhemmilta ei todellakaan ole sama millaisessa perheessä lapsi kasvaa olennaista on että lapsilla on rakastavat vanhemmat ja se että heistä huolehditaan olennaista ei ole se mitä sukupuolta lasten vanhemmat ovat

puhemies on ero ja on tärkeää myös ketkä ovat lapsen vanhemmat edustaja saarakkala nosti esiin tärkeitä asioita avioliitto jossa mies ja vaimo ovat sitoutuneet toisiinsa on todella paras paikka lasten hankkimiselle näkisin että kaiken tämän yhteiskunnan myllerryksen myllerryksen keskellä olisi hyvä myös keskustella siitä millä tavalla voisimme avioliittoinstituutiota miehen ja naisen välisenä instituutiona vahvistaa myös siinä mielessä että siinä lapsi saa kasvaa ja kehittyä biologisen äidin ja isän yhteydessä ainakin mahdollisuus siihen olisi

hedelmöityshoitoihin tässä on monta kertaa viitattu itse asiassa reilun vuoden täällä eduskunnassa olleena ja tämän myllerryksen keskellä olleena tuntuu että monia asioita olisi hyvä ikään kuin kirkastaa jos me ajattelemme todella tämän päivän hedelmöityshoitoja niin siinä ollaan tarkoitushakuisesti luomassa enemmän ja enemmän lapsia joilta puuttuu isä olemme luomassa rakentamassa isättömyyttä ja tietyllä tavalla suurta juurettomuutta ja minusta olisi hyvä myös miettiä sitä onko se oikein minusta ei ole oikein että me olemme luomassa tarkoitushakuisesti tähän yhteiskuntaan lapsia joilta